ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies

ennen kuin laji on levittäytynyt tänne tämä on äärimmäisen tärkeä tavoite sakaali on erittäin lisääntymiskykyinen petoeläin joka tänne levittäytyessään voi kurittaa erityisesti suomessa pesivää linnustoa linnustoa sakaalia ei vielä esiinny suomen luonnossa mutta meidän on varauduttava lajin tänne levittäytymiseen mahdollistamalla sen metsästäminen riistalajina nimenomaan riistalajina

vieraslajiksi ei ole varteenotettava vaihtoehto koska itse suomeen esimerkiksi idästä levittäytyvästä kultasakaalista muodostuisi tulokaslaji ei vieraslaji tällöin vieraslajilainsäädäntöä ei sovelleta kultasakaaliin kultasakaali on myös eun luontodirektiivin liitteen viiden mukainen laji jonka suotuisaa suojelutasoa ei saa vaarantaa meidän on varmistettava että lainsäädäntömme noudattaa direktiivin vaatimuksia koska ei ole mahdollista soveltaa vieraslajilainsäädäntöä jos se tulee tänne luontaisesti niin laji tulisi lisätä metsästettäviin riistaeläimiin tämä mahdollistaa sakaalin kannansäätelyn luontodirektiivin mukaisesti tarvittaessa metsästämällä jos kultasakaali jätetään vieraslajiksi ja se levittäytyisi tänne luontaisesti eikä sitä olisi säädetty riistalajiksi johtaisi se lajin rauhoittamiseen luonnonsuojelulain nojalla tällöin kultasakaalin poistamiseen tarvittaisiin poikkeuslupa ja vaarana olisi että kultasakaalikanta ehtisi levittäytyä ja vakiintua luontoomme ennen kuin voisimme lähteä rajoittamaan kantaa pelkään pahoin että valiokunnan enemmistön ehdotus johtaa siihen että saamme maahan uuden valkoposkihanhen jota kansalaiset kammoksuvat mutta jota ympäristöhallinto ja luonnonsuojelujärjestöt suojelevat pelkään pahoin että saamme maahamme uuden merimetson esimerkiksi ahvenanmaalla riistahallinto antaa poikkeusluvan merimetson metsästyksessä ja siellä se ei ole ongelma ollenkaan rannikolla on kun ympäristöhallinto säästää suomessa merimetsoa tämä osoittaa että ongelmallisten lajien säätäminen riistahallinnon alle on oikea tapa hallita niistä aiheutuvia ongelmia tai riskejä toivon että sinisten ehdotus joka nyt on valiokunnan enemmistön kanta poistaa kultasakaali metsästyslakiin lisättävien riistalajien listalta ei osoittaudu sinisilmäiseksi päätökseksi toivon myös ettei tämä päätös aiheuta ongelmia sen sijaan että se poistaisi niitä kiitos

arvoisa rouva puhemies

mitä kultasakaaliin tulee siitä hieman myöhemmin lisää tämä hallituksen esitys esitys laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain kahdeksannen ja kuudennentoista pykälän ja metsästyslain muuttamisesta pyrkii siis tehostamaan keinoja joilla haitallisiksi määriteltyjen sekä muiden vieraslajilintujen ja nisäkkäiden leviämistä voidaan estää tavoitteena on myös parantaa vieraslajiriskien hallintaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja nämä molemmat tavoitteet ovat erittäin kannatettavia ja tarpeellisia tässä haitallisten vieraslajien kantojen sääntelyssä ja leviämisen estämisessä on huomioitava tehokkuus ja turvallisuus mutta myös eläinsuojelun vaatimukset ja eettinen kestävyys näiltä osin hallituksen lakiesitys ei vaatimuksia aivan riittävällä tavalla ota huomioon nimittäin suomen riistakeskus totesi asiantuntijalausunnossaan että koska monet vieraslajieläimet ovat taustaltaan riistalajeja tai merkittäviä riistasaalislajeja taikka vaikuttavat riistalajien kantoihin myös niiden torjunnassa ja hallinnassa tarvitaan metsästykseen liittyvää asiantuntemusta mikä on aivan oikein riistakeskus totesi myös että haitallisten vieraslajien torjunnassa saattaa olla tarpeen käyttää tehokkaitakin keinoja mutta osa mahdollisesti tarpeellisista erityiskeinoista soveltuu paremmin tapauskohtaiseen torjuntaan ammattimaisesti toteutettuna mikäli supikoiran minkin piisamin pesukarhun ja rämemajavan tappamiseen ei enää tarvittaisi metsästyskortin suorittamista ei voitaisi kontrolloida sitä että näitä eläimiä tappava ja pyydystävä henkilö ensinnäkin tunnistaa kyseiset eläinlajit oikein ei sekoita niitä muihin lajeihin sekä tuntee metsästyslain ja eläinsuojelulain vaatimukset kuten metsästyskorttia suoritettaessa edellytetään arvoisa puhemies myös myös metsästäjäliitto on lakimuutoksen valmistelusta tiedottaessaan pitänyt tärkeänä että myös jatkossa minkä tahansa riista tai rauhoittamattoman eläimen lopettaa ammattitaitoinen henkilö esimerkiksi metsästäjä valiokunnan asiantuntijakuulemisissa kuullut useat tahot sekä maa ja metsätalousministeriö ovat todenneet pitävänsä epätodennäköisenä että haitallisten vieraslajien pyyntiin ja varsinkaan pyydettyjen eläinten lopettamiseen osallistuisivat jatkossakaan muut kuin metsästäjät henkilön joka aikoo pyydystää tai tappaa rauhoittamattoman eläimen onkin tunnettava metsästyslain ja eläinsuojelulain vaatimukset lisäksi erehtyminen lajintunnistuksessa tai lainsäädännön vaatimusten noudattamisessa on rangaistavaa tätä taustaa vasten on hieman vaikea perustella sitä miksi emme jatkossakin vaatisi näiden lajien pyytäjiltä ja lopettajilta metsästyskortin suorittamista arvoisa puhemies eläinsuojelusäännösten noudattamisen osalta maa ja metsätalousministeriö valiokunnalle antamassaan vastineessa totesi harkittavan vieraslajilain nojalla annettavaa valtioneuvoston asetusta valmisteltaessa että saman vuoden poikasten kanssa liikkuva emä säädettäisiin rauhoitetuksi kuten nykyisinkin ja että asetuksella säädettäisiin myös piisamin pesärauhoituksesta kuten nykyisessä lainsäädännössä samalla tulisi ministeriön mukaan säätää selvästi se että ilman poikasia kulkevaan eläimeen kohdistettuna esimerkiksi minkin pyynnissä tai supikoiran pyynnissä voitaisiin lähtökohtaisesti tätä pyyntiä harjoittaa emärauhoitusta rikkomattakin ei ole oikein eettisesti kestävää ajatella että jättäisimme välittämättä jatkossa siitä jos pyydystettävällä pyydystettävällä eläimellä on poikaset pesässään ja jätettäisiin sinne nääntymään ja kuolemaan nykyisen lainsäädännön mukaan tämä on huomioitu ja mielestäni niin tulisi olla jatkossakin sitten arvoisa puhemies mitä tulee tuohon on todella poikkeuksellista että valiokunnassa oppositioedustajat ainoina tämän lakiesityksen kohdan osalta jäivät tukemaan hallituksen omaa esitystä me kaikki pidämme tavoitteena sitä että kultasakaali joka on eteläeurooppalainen laji eikä tällä hetkellä vielä esiinny suomessa ei tänne leviäisikään se tulee olemaan haitallinen meidän omalle luontaiselle lajistollemme erityisesti pesimälinnustolle keinot tuon kultasakaalin leviämisen rajoittamiseksi ovat kuitenkin rajalliset ottaen huomioon voimassa olevan eu lainsäädännön jota emme voi rikkoa sen vuoksi arvoisa puhemies tuen edustaja nylundin tavoin sitä että tuo hallituksen lakiesitykseen sisältyvä toinen lakiehdotus hyväksyttäisiin hallituksen esityksen mukaisena muuttamatta sieltä ainuttakaan pykälää niin että kultasakaali todella siirtyy metsästyslain riistalajeihin jotta edes jotenkin voidaan yrittää rajoittaa kultasakaalin leviämistä suomeen arvoisa puhemies tulen esittämään vastalauseen lausumaehdotuksissani myös että vieraslajilain nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädetään metsästyslain riistaeläimistä poistettavien pesukarhun rämemajavan supikoiran ja minkin saman vuoden poikasten kanssa liikkuvan emän rauhoituksesta sekä piisamin pesärauhoituksesta nykyisen lainsäädännön tapaan ja että näiden lajien pyynnin tulee jatkossakin olla mahdollista vain voimassa olevan metsästyskortin haltijalle

arvoisa rouva puhemies omalla kotiseutualueellani supikoira aiheuttaa isoa haittaa ja on on levinnyt levinnyt varsin varsin nopeasti se vie myös meidän metsästäjiltä paljon aikaa pitää tuota lajia kurissa ja toisaalta antaa tilaa esimerkiksi linnustolle pesimärauhan näkökulmasta ja pidän myönteisenä sitä että supikoiran metsästystä nyt helpotetaan se on poikkeuksellisen haitallinen vieraslaji ja ja tässä lainsäädännössä kaiken kaikkiaan vieraslajien aiheuttamien riskien hallintaa halutaan parantaa ihan tarkkaa tietoa ei edes ole siitä paljonko supikoiria suomessa on mutta niitä metsästetään vuositasolla reilusti yli satatuhatta arvioiden mukaan jopa sataseitsemänkymmentätuhatta ja siitä huolimatta laji jonka kannat itse asiassa vaihtelevat aika paljon vuositasoisestikin on vahvistunut pidän hyvänä sitä että nyt annetaan mahdollisuus supikoiran poistamiseen luonnosta entistä tehokkaammin se on parasta luonnonsuojelua myös niille lajeille jotka tänne meidän suomalaiseen luontoon kuuluvat minun mielestäni on ihan myönteistä myös se että tässä esitetään metsästyslakia muutettavaksi siten että lakia ei enää sovellettaisi pesukarhuun piisamiin rämemajavaan eikä supikoiraan jotka on siis euroopan unionin lainsäädännössä määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi metsästyslakia ei sovellettaisi enää myöskään minkkiin joka on määritelty kansallisesti merkittäväksi haitalliseksi vieraslajiksi näissä täytyy antaa meidän vastuullisille metsästäjille paremmat keinot ja edellytykset pitää

tätä kantaa suitsimaan ja sen levittäytymistä suomeen

arvoisa rouva puhemies erittäin harvinainen tilanne että tässä tuntuu että olen samaa mieltä sekä rkpn että vihreitten kanssa näin ei kovin useasti ole käynyt tuntuu järkevältä tämä että kultasakaalia tulevaisuudessa pidettäisiin siis nimenomaan metsästettävänä lajina eikä pelkästään eikä pelkästään vieraslajina eli se pistettäisiin nimenomaan riistahallinnon alle niin kuin riistakeskus on lausunut kyseessä on tosiaan suomeen levittäytymässä oleva oleva laji tämä kultasakaali niin kuin aikanaan ovat levittäytyneet minkki ja supikoira jotka ovat erittäin vahingollisia eläimiä en itse ole tämän kyseisen valiokunnan jäsen eikä sillä tavalla ole substanssia mutta kuitenkin olen vuodesta yhdeksänkymmentä viisitoista vuotiaasta saakka ollut metsästäjän tutkinnon suorittanut ja aina aina riistahoitomaksun maksanut eli käsitän tämän kultasakaaliongelman mikä on kyllä olen sitä mieltä että tällaisilta haitallisilta vieraslajeilta pitäisi laittaa rajat kiinni ja metsästäjät metsästyskortilliset metsästäjät nimenomaan olisivat oikea taho tätä toteuttamaan mutta sen verran kun olen vähän epävarma tämän asian suhteen mitä nylund esitti tässä ei kai tässä nyt ole niin että jos luokiteltaisiin metsästettäväksi lajiksi niin muistanko oikein että on kuitenkin eu pykäliä että pitäisi antaa muodostua tietty kanta kultasakaalista tänne maahan jotta se voitaisiin luokitella tämmöiseksi metsästettäväksi lajiksi ja mentäisiin sitten tällä lailla kuten nylund esitti jos näin on niin sitten en missään tapauksessa voi kannattaa tätä nylundin muuten erittäin hyvältä kuulostavaa esitystä koska en en millään halua että tänne muodostuu joku kanta täysin hyödyttömästä vieraslajista

arvoisa rouva puhemies tämä vaalien läheisyys tuntui ulottuvan tämän lakiesityksen osalta myös yleensä varsin vakaaseen maa ja metsätalousvaliokuntaan kun tätä käsiteltiin se on sanottava heti alkuun että suomalainen metsästyskulttuuri on erittäin erittäin vastuullista ja pyrkii vastuulliseen kannanhoitoon mutta kun tästä vieraslajiesityksestä puhuttiin niin täytyy sanoa että juurikin tämän kultasakaalin käsittely meni jossain määrin

tuemme sitä sitten puhemies on sanottava että myös luonnonvaraisten eläinten kohdalla kärsimyksen vähentäminen on aivan oleellista ja tässä haluan viitata niihin eläinsuojeluyhdistysten ja järjestöjen näkemykseen että tältä osin esitys ei ehkä vielä ole aivan valmis viittaan erityisesti pesärauhoitukseen niitten lajien kohdalta jotka nyt siirretään metsästyslain riistaeläimistä vieraslajien piiriin siis pesukarhun piisamin rämemajavan supikoiran ja minkin kun poikaset liikkuvat emän kanssa niin puhutaan sen kaltaisesta ajasta jolloin tulisi rauhoittaa nämä eläimet sen tähden

edustaja halmeenpään tekemää esitystä siitä että valtioneuvoston asetuksella jatkossakin säädettäisiin pesärauhoituksesta nykyiseen tapaan näiden lajien kohdalla

niin arvoisa rouva puhemies itse en ole jäsenenä maa ja metsätalousvaliokunnassa enkä ole tähän sisäiseen käsittelyyn osallistunut mutta kuuntelin nyt tätä keskustelua ja ja hieman katselin taustojakin siitä ja kyllä olen sitä mieltä että ehdottomasti esimerkiksi nämä edustaja halmeenpään esittämät ponnet ovat ovat kannatettavia ja tarpeen minusta edustaja tuppurainen tuossa äskeisessä hyvässä ja perustellussa puheenvuorossaan nosti esiin sen tärkeän periaatteen että myös luonnonvaraisten eläinten kohdalla on tärkeää että voimme minimoida kärsimykset minusta se kuuluu ihan sivistyneisiin periaatteisiin ja ja varmasti huomionarvoista arvoisat edustajat on myös se että esimerkiksi metsästäjäliitto niin kuin täällä todettiin omassa lausunnossaan korostaa sitä että ei ole eettistä tappaa esimerkiksi naarasta jolla on pennut minusta on itsestäänselvää ja ja tällainen hyvä hyvä periaate ja siksi mielestäni on tärkeää että että kunnioitamme edelleen tätä pesärauhoitusta nykyiseen tapaan näillä sanoilla haluan todeta että myös omalta osaltani kyllä yhdyn näihin näihin edustaja halmeenpään esittämiin lausumiin ja mielestäni olisi hyvä ja eettistä että että koko sali niin tekisi

rouva puhemies minäkään en kuulu maa ja metsätalousvaliokuntaan enkä ole valitettavasti päässyt kuulemaan asiantuntijakuulemisia ja osallistumaan tähän lainsäädännön laatimiseen mutta sen tiedän että useasta suunnasta on kantautunut suurtakin huolta liittyen lakimuutoksen

pyyntimenetelmiin ja keinoihin hätäisesti tulkittu lakimuutos saattaisi aiheuttaa hämmennystä ja näin ollen ollen olisi epäselvää kuka saa metsästää ja mitä ja millä keinoin esimerkiksi euhan ei ole määritellyt miten haitallisten vieraslajien kantaa hoidetaan

arvoisa puhemies minä olen metsästänyt yli neljäkymmentä vuotta ja lähes kolmekymmentä vuotta valvonut muitten metsästystä poliisitoimen ohella metsästystä harrastetaan ja harjoitetaan metsästyslain säännösten mukaan metsästyslaki yksi luku ensimmäinen pykälä tätä lakia sovelletaan metsästykseen ja rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen ja tappamiseen sekä siis sana riistanhoitoon sama laki kolmas pykälä riistanhoidon määritelmä riistanhoidolla tarkoitetaan toimintaa jonka tarkoituksena on riistakantoja säätelemällä riistaeläinten elinolosuhteet turvaamalla tai niitä parantamalla taikka muulla tavalla lisätä säilyttää tai parantaa riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä välistä tasapainoa kuten metsästyslaissa varsin selkeästi sanottiin on tavoitteena lisätä ja parantaa riistakantaa kun edustaja eerola tuossa pohdiskeli sitä nyt siirrettäisiin tämä kultasakaali metsästyslain piiriin niin tarkoittaisiko tämä lakimuutos sitä että

pitäisi lisätä niin nimenomaan sitähän se tarkoittaa se sanotaan metsästyslaissa varsin selvästi ja varsin suoraan jos kultasakaali siirrettäisiin metsästettävien lajien piiriin ensimmäinen tehtävä on vastuullisilla metsästäjillä suojella kultasakaalikanta niin että se kestää metsästyksen koska metsästyslaki määrittelee niin riistaa ei saa metsästää ennen kuin riistalajin kanta kestää metsästyksen vasta siinä vaiheessa kun kultasakaalikanta on sillä tasolla että se kestää verotuksen se kestää metsästyksen vasta siinä vaiheessa kultasakaalille annettaisiin yksittäisiä poistolupia ja sitä alettaisiin metsästämään niin kuin mitä muuta riistakantaa tahansa

erittäin kova uhka uhka muulle muulle riistalle ja tämän takia olen tietysti kuunnellut valiokunnassa asiantuntijoita mutta olen kuullut myös kymmenien eri metsästysasiantuntijoitten soittoja ja sähköposteja ja saanut viestejä tuolta kentältä muun muassa virosta virossa tämä laji on haitallinen vieraslaji ja virolaiset sanovat että älkää missään nimessä päästäkö tätä metsästettävien lajien piiriin älkää päästäkö tätä metsästyslain piiriin koska he ovat hävinneet jo tämän pelin vain ja ainoastaan sillä että se on haitallinen vieraslaji tämä eläin pystytään tavattaessa poistamaan ja tämän takia minä esitin valiokunnassa valiokunnassa kultasakaalin säilyttämistä haitallisena vieraslajina ja toivon että sitten kun salissa asiasta äänestetään tämä kanta myöskin tulee voittamaan kultasakaalia ei saa suomeen päästää se on minun

arvoisa puhemies tuolla maa ja metsätalousvaliokunnassa ei ole esitetty ainuttakaan sellaista mielipidettä että kultasakaalin pitäisi antaa levitä suomeen siitä on täysi ja yksiselitteinen yksimielisyys että kultasakaalia joka on eteläeurooppalainen laji kooltaan ketun ja suden välimaastossa oleva petoeläin ei suomeen haluttaisi

ero että toisessa esityksessä ei oteta huomioon eikä aiota noudattaa noudattaa euroopan unionin direktiivejä jotka ovat suomea kansallisestikin sitovaa lainsäädäntöä toisessa esityksessä tuo voimassa oleva direktiivilainsäädäntö aiotaan huomioida koska emme kiertääkään voi emme siitä pääse yli emmekä ympäri emmekä tässä salissa voi ainuttakaan euroopan unionin direktiiviä muuttaa siispä ministeriön virkamiehet ovat meille valiokunnassa virkavastuulla vakuuttaneet että ainoa keino yrittää rajoittaa kultasakaalin leviämistä luontoon on nimenomaan sen nimeäminen metsästyslain riistalajiksi jolloin sen yksilöitä jotka ovat luontaisen alueensa ulkorajoilla voidaan poistaa kunnes se levittäytyy tänne enemmän mitä emme voi sitten lopulta millään keinolla estää mutta niin kauan kuin vain yksittäisiä kultasakaaleja suomeen leviää ainut keino poistaa ne tehokkaasti on nimetä kultasakaali riistalajiksi jolloin ne voidaan ampua

tämä koko sali näyttää olevan samaa mieltä asioista kultasakaalia ei saa päästää suomeen sitten alkaakin riita me siis emme näköjään ole suomen luontoa varten emmekä suomalaisia metsästäjiä emmekä suomalaisia ihmisiä varten täällä vaan me olemme hallintoa ja byrokratiaa varten täällä eihän tätä riitaa muuten olisi näen itse samalla tavalla kuin edustaja hongisto että jos se pannaan metsästyslakiin riistaeläimeksi silloin noudatetaan kolmatta pykälää eikä sitä voi metsästää ellei kanta ole sopiva ja suotuisa ja sitten alkaa kannanhoidollinen ja kaikki kuten edustaja hongisto sanoi virossa on menetelty toisin ja kun se on haitallinen vieraslaji niin se on no go tänne ehdoton maahantulokielto minä en ymmärrä miten voi saada näistä asioista riitaa kai suomen nyt pitäisi pystyä jostakin päättämään itse jos kultasakaali on kaikkein taitavin sakaali pyydystämään isompia eläimiä porukalla ja samalla myös syö lintuja ja kaikkea niin minkä ihmeen takia pitää kannattaa sitä että se pitäisi suomeen saada

halmeenpää totesi kultasakaalia suomeen nyt tämä on vain siitä kiinni miten saadaan rajat kiinni edustaja hongisto totesi että virossa on tilanne menetetty ja älkää tehkö samaa virhettä mutta siellähän se on vieraslajiksi säädetty ei se ole siellä riistaeläin vaan vieraslajiksi säädetty ja siellä tilanne on menetetty tässä ei mielestäni ole sellaista oikeaa kumpikin lainsäädäntömalli johtaa ehkä samaan tilanteeseen jos on vieraslaji ja se kävelee rajan yli silloin sitä pitää ruveta luontodirektiivin liite viiden mukaan suojelemaan jos se sitten tulee taas riistaeläimeksi niin siellä kaksi tai kolmas pykälä esittää että sitä pitää suojella en tiedä mutta kun ministeri leppä johonka uskon erittäin paljon ja olen myöskin vuodesta yhdeksänkymmentäyhdeksän asti ollut hänen kanssaan samassa valiokunnassa kertoi että tämä on paras malli edetä niin kyllä ihmettelen hallituspuolueiden kansanedustajia mutta samana päivänähän hallitus hajosikin ja ei ollut enää väliä puolustaako hallitusta

arvoisa rouva puhemies tässä ollaan aika haasteellisessa tilanteessa itse olen metsästänyt myös tosi kauan ja on ollut metsästäjänä edustaja hongisto ja edustaja eestilä ja ministeri leppä ja edustaja nylund ja tässä tässä on vaikea tilanne sikäli olen aina luottanut ministeri leppään ja niihin perusteluihin miksi hallitus on tämän esityksen näin tänne tuonut itse olen ollut toistakymmentä vuotta riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajana ja näen kuitenkin tärkeänä sen että tämmöisen lakiin perustuvan metsästyksen pitää olla se lähtökohta ja silloin silloin me voimme toimia lakien säädösten ja luontoarvojen perusteella nyt tässä on tullut erittäin paljon yhteydenottoja myös minulle tämän asian osalta ja ainakin tuolla metsästäjäliiton taholla on kanta semmoinen että sen tulisi olla hallituksen esityksen mukainen mukainen ja varmaan tuo edustaja nylundin avauspuheenvuoro oli oli sikäli perusteltu näyttää siltä että me pääsemme tästä jossakin vaiheessa äänestämään niin että katsotaan nyt mikä se tilanne

arvoisa rouva puhemies juuri niin kuin edustaja reijonen tässä totesi tämä on myös metsästäjäliiton kanta ja tämä on maa ja metsätalousministeriön virkamiesten kanta ja tämä on ministeri lepän esittämä lakiesitys että kultasakaali siirrettäisiin metsästyslain riistalajiksi ja näin tulisi tehdä tässä asiassa ei ole mitään kultasakaalinhäntää kainalossa vilpitön tavoite on että kultasakaalin suomeen levittäytymistä estettäisiin mahdollisimman tehokkaasti tulee ymmärtää se että on eri asia tuleeko kultasakaali suomeen ihmisen tuomana jonkun matkalaukussa karrikoidusti sanoen vai käveleekö se rajan yli itse kuten se hyvin todennäköisesti tulee tuolta itärajalta baltian maitten kautta ja kaakkois suomen kautta tulemaan kun se kävelee tänne itse kultasakaali ei ole lain mukaan vieraslaji eikä sitä voi sellaiseksi väittää vaikka kuinka haluaisi se on silloin tänne luontaisesti levittyvä tulokaslaji eikä sitä voida vieraslajilain mukaisesti käsitellä se ei ole toimiva keino arvoisa puhemies täytyy todeta että vaikka kultasakaali on luontodirektiivin liite viiden laji se voidaan säätää metsästyslain riistalajiksi ja silloin sitä voidaan metsästämällä poistaa
sitten taitaa mennä puhujalistalle
arvoisa puhemies jos minä oikein tulkitsin niin ihan sama tehdäänkö hallituksen esityksen mukaan vai tehdäänkö sitten tämän mietinnön eli hallituspuolueiden yhteisen kannan mukaan lopputulema on sama jos kuuntelee näitä puheita ja sen takia tämä on ristiriitainen juttu minä lähden itse siitä että suomen pitäisi pystyä määrittelemään oma kanta kultasakaaliin koko sali tuntuu olevan sitä mieltä että sitä ei saa tänne päästää koska meillä on täällä paljon riistalajeja ja nämä ovat erittäin taitavia saalistamaan ja kovia lisääntymään kun meillä on susiongelma niin kohta on kultasakaaliongelma ja kun se on metsästyslaissa niin silloin kuten edustaja hongisto totesi kantaa pitää kolmannen pykälän mukaan hoitaa ja ja sen pitää olla riittävä ja silloin me olemme siinä samassa liemessä mutta pitäisi pystyä myös euhun päin perustelemaan että suomi todella haluaa pitää tämän erilaisen riistapopulaation täällä ja metsästettävät linnut ja kaikki ja että tänne ei ole varaa enää ahmojen ja susien ja monien muitten petojen lisäksi ottaa yhtä uutta saalistavaa petoa niin että me saisimme toisen ongelman tämän susiongelman lisäksi siitä tässä on kysymys me kaikki valiokunnan jäsenet ymmärrämme että tämä on vähän niin kuin tämmöinen hallinnollinen tulkintakysymys mutta toivotaan että olipa kumpi taho tahansa oikeassa niin lopputulema on se että kultasakaalia ei tule suomeen

nythän käsitellään paljon muutakin kuin puuttuisin tähän supikoiraan ja minkkiin juuri tuli tieto siitä että meidän lintulajeistamme aika moni on uhanalainen tuolla rannikolla missä minkki on aika yleinen se on myöskin suuren vahingon aiheuttaja vesilinnustolle ja kun nyt edustaja halmeenpää sanoo että pesimäaikana ei saa ampua minkkiä eikä supikoiraa niin samanaikaisesti pesivät vesilinnut eli sinä aikana kun vesilinnut pesivät ei saisi minkkiä metsästää no siitähän on seurauksena se että linnut häviävät ja minkit jäävät ja niitä on vielä enemmän kuin niitä oli alkuperäisesti sama koskee supikoiraa sehän on levittäytynyt erittäin laajasti keski suomeen ja myöskin länsi suomeen jos ajaa kolmostietä helsingistä tampereelle näkee yhdellä matkalla useampia kuolleita supikoiria

mielestäni ole mitään tarvetta suojella niitä pesimäaikana vaan voi metsästää niin kuin hallituksen esityksessä

arvoisa rouva puhemies olen edustaja wallinin kanssa täysin samaa mieltä siitä että supikoira ja minkki ovat erittäin haitallisia meidän pesimälinnustollemme kuitenkin samaan aikaan olen sitä mieltä että ei ole eläinsuojelullisesti hyväksyttävää eikä eettisesti oikein sallia pyytää niitä emiä joilla on emäänsä seuraavat poikaset huomauttaisin edustaja wallinille ja kaikille muillekin että ei ole tarkoitus että minkkiä ja supikoiraa ei saa pesimäaikana metsästää lainkaan vaan tarkoitus on se mitä ministeriö vastineessaankin esittää että säädettäisiin saman vuoden poikasten kanssa liikkuvalle emälle rauhoitus kuten nykyisinkin eli jos poikaset seuraavat emää emä on rauhoitettu mutta jos ei poikasia näy emää voidaan metsästää ja säädettäisiin samaan tapaan piisamin pesärauhoituksesta kuin nykyisinkin nykytilaan ei siis tulisi muutosta ja ministeriö korostaa lisäksi että pitäisi nykyistä selvemmin säätää että minkin rautapyyntiä ja supikoiran loukkupyyntiä voitaisiin lähtökohtaisesti harjoittaa emärauhoitusta rikkomatta tämä on omakin tavoitteeni arvoisa puhemies mitä tulee tuohon kultasakaaliin joka herättää paljon keskustelua ja ja kenties vähän tunteitakin siitä voidaanko mennä säädösten mukaan vai pitäisikö mennä säädösten vastaisesti jotta haluttuun tavoitteeseen päästäisiin täytyy todeta että suomen luonnossa elävät nisäkäs ja lintulajit kuuluvat pääsääntöisesti joko luonnonsuojelulain vieraslajilain tai metsästyslain soveltamisalan piiriin ei nykyisin esiinny suomessa on nykyisin voimassa olevassa lainsäädännössä säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi sen maahantuonti kauppa ja luontoon laskeminen on kielletty ja hyvä näin luulisi siis että käytännössä on olemassa keinot joilla lajin tuleminen suomeen ihmisen toimesta voidaan estää ja luonnosta voidaan poistaa ne yksilöt jotka sinne ihmisen toimesta päätyvät näin

levittäytyy pohjoisemmaksi ja on oletettavaa että melko lyhyessäkin ajassa se baltian maiden ja venäjän kautta leviää luontaisesti suomeen siis kävelee tänne itse silloin se ei ole vieraslaji se muodostuu meillä tulokaslajiksi ministeriön valiokunnalle antaman vastineen mukaan ensimmäiset kultasakaalihavainnot suomessa saataisiin todennäköisesti yksittäisistä elämistä näiden havaintojen perusteella ei kyllä välttämättä pystyttäisi selvittämään ovatko nuo yksilöt luonnossa vieraslajilainsäädännössä tarkoitetun ihmisen toiminnan vuoksi eli onko ihminen tuonut tai vapauttanut kyseiset kultasakaaliyksilöt luontoon vai ovatko lajin yksilöt levinneet tänne itse luontaisesti ihmisen tuomana kultasakaali on edelleen vieraslaji itse itse luontaisesti suomeen levittäytyvä kultasakaali olisi siis tulokaslaji ei vieraslaji tulokaslajeihin ei voida soveltaa vieraslajilakia suomeen luontaisesti levittäytyvä kultasakaali olisi automaattisesti ei erillisellä päätöksellä vaan automaattisesti myös luonnonsuojelulain tarkoittama rauhoitettu laji kuten kaikki muutkin sellaiset suomen luonnonvaraiset lajit jotka eivät ole metsästyslain mukaisia rauhoittamattomia tai riistaeläinlajeja

kultasakaali on myös luontodirektiivin liitteen viisi laji siitä emme pääse yli ympäri emme tämän salin päätöksillä kultasakaalia ei siksi voida säätää metsästyslain rauhoittamattomaksi lajiksi luontodirektiiviä ei kuitenkaan sovelleta yksittäisiin harhaileviin yksilöihin luontaisen levinneisyysalueensa ulkorajoilla tai ulkopuolella metsästyslain mukaiseksi riistalajiksi kultasakaali voidaan säätää ellei kultasakaalia nyt hallituksen esityksen mukaisesti siirretä vieraslajilain tarkoittamasta vieraslajista metsästyslain mukaiseksi riistalajiksi seuraa tilanne jossa kultasakaalin suomeen luontaisesti levittäytyvien yksilöiden tappaminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty kunnes laji säädetään riistalajiksi tällöinhän siis kultasakaali ehtisi levittäytyä ja vakiintua osaksi luontaista lajistoamme huomattavasti nopeammin kuin tilanteessa jossa se on säädetty riistalajiksi jo ennakolta kuten hallitus esittää riistalajiksi säädettäessä kultasakaalin ensimmäisiä luontaisen levinneisyysalueensa ulkorajoille suomeen harhailevia yksilöitä voidaan poistaa metsästämällä ja näin rajoittaa kannan nopeaa levittäytymistä

arvoisa rouva puhemies edustaja halmeenpää sanoi jo melkein kaiken mutta yritän erittäin tiiviisti sanoa mitä minulla on sanottavaa kaikki ovat sitä mieltä että kultasakaali on maamme alkuperäiselle lajistolle erittäin vahingollisena lajina pidettävä poissa suomesta mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti kaikki ovat sitä mieltä

lajin tiedetään kykenevän liikkumaan pitkiäkin matkoja tästä seuraa aivan kuten edustaja halmeenpää sanoi että jos ja kun kultasakaali levittäytyy itse luonnollisesti suomeen esimerkiksi idästä niin sitten se on tulokaslaji ei ei enää vieraslaji koska vieraslajilakia ei sovelleta kultasakaaliin tässä tapauksessa no jos metsästäjä siinä tilanteessa ampuu kultasakaalin on että hän tekee luonnonsuojelurikoksen eli jos nyt se säädetään riistaeläimeksi tietenkin metsästäjän oikeusturva paranee huomattavasti ja aivan kuten edustaja halmeenpää sanoi komissio on linjannut että vaikka kultasakaali kuuluu eun luontodirektiivin liitteeseen viiden yhteisön tärkeänä lajina on mahdollista poistaa eläinyksilöt jotka eivät ole lajin luontaisen levinneisyysalueen paikalla eli se tarkoittaa että jos se säädetään riistalajiksi me voimme poistaa sitä vaikka se tulee tänne luontaisesti eli kaikessa lyhykäisyydessään maa ja metsätalousministeriö riistahallinto suomen metsästäjäliitto ja minä haluamme säätää kultasakaalin riistaeläimeksi ketkä haluavat muuta edustaja hongisto maa ja metsätalousvaliokunnan enemmistö suomen ympäristöministeriö suomen luonnonsuojeluliitto kysymys kuuluu luotammeko me enemmän riistahallintoon vai

jos tämä laki säädetään nyt tässä muodossa kuin maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaan se se on ympäristöhallinnon alla heti kun se levittäytyy luontaisesti suomeen

ja halmeenpää siitä teillä oli ymmärtääkseni vähän erityyppisiä vastalauseita kumman taakse nyt pitäisi ehkä mennä lueskelin näitä näitä perusteluita lopputulema ja tahtotila kaikilla tuntuu olevan sama että

tämä riistaeläin sakaali ei ei leviäisi tänne suomeen mutta kun katsoin sitten tätä vastalausetta esimerkiksi metsästyskorttivaatimuksen poistuminen viiden nisäkäslajin osalta niin suomen metsästäjäliitto on pitänyt tärkeänä että ammattitaitoiset ihmiset tappavat eläimiä minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että meidän täytyy tappaa joku häirikkösusi tai sitten leviää joku vahingollinen kanta mutta haluan että sen suorittaa ihminen joka tietää minkä lajin hän tappaa haluan että sen tekee ihminen joka osaa sen tehdä

arvostan edustaja hongiston osaamista mutta minua häiritsi tuommoinen että tavattaessa poistamaan käytitte tällaista sanaa ja ajattelin sitten siitä että jos joku tavattaessa poistaa jonkun lajin miten hän sen sitten tekeekin niin en ehkä välttämättä halua tietää toivon aina että kaikessa tappamisessa eläinten kohdalla se tehdään niin kivuttomasti ja mahdollisimman nopeasti kuin se on mahdollista ja jos henkilöllä ei ole minkäänlaista koulutusta eikä osaamista niin pikkuisen olen huolestunut lisäksi mietin aina sitä sitä asennetta että jos joku on niin sanottua vapaata riistaa niin kyllä se niin sanotuissa katupuheissa muuttuu vähän sellaiseksi että lähdetäänkö pojat vetämään niskat poikki tältä ja tältä lajilta eli toivon että se säilyy ihan aidosti inhimillisenä koska en en voi hyväksyä sitä että että eläimiä kohdellaan siten täytyy aina muistaa että ne tuntevat kipua ja tuskaa ihan samalla lailla niin että haluan olla sillä lailla inhimillinen että jos joku pitää lopettaa niin se tehdään sitten ammattihenkilöiden toimesta ja asianmukaisesti ja missään tapauksessa en voi koskaan puoltaa sellaista että emä tapetaan ja pennut jätetään nälkään kuolemaan eli silloinhan pitäisi koko pesue lopettaa kai sen nyt jokainen ymmärtää ettei se voi olla missään tapauksessa inhimillistä kun katselin täältä näitä lausuntoja niin riistakeskus ja metsästäjäliitto olivat tosiaan samoilla linjoilla vastalauseen kanssa itse luotan metsästäjäliittoon isänikin isänikin metsästää ja ja kertoilee minulle paljon ja veljenpoikanikin on on alkanut nyt metsästämään ja ovat kovin innoissaan siitä mutta ovat ammattitaitoisia ja osaavia erottavat lajit ja huolehtivat talviruokinnasta esimerkiksi hirvien ja peurojen osalta ja ovat ovat eläinrakkaita ihmisiä mutta haluavat kuitenkin pitää kannat kannat kunnossa tässä lakiesityksessä pikkusen suhtautuivat tähän näin että tarvittaessa poistettava tulee semmoinen tunne että poikaporukalla lähdetään illalla vetämään niskat poikki ja viis siitä miltä se tuntuu siltä se nyt anteeksi vain kalskahti ja siksi haluaisin kuulla jos tässä oli joitakin eroja jotta osaisin katsoa minkä vastalauseen taakse itse henkilökohtaisesti menisin koska

täytyy olla tekemässä silloin kun mahdollisesti aiheutetaan kipua ja kärsimystä eläville en ole sallimassa villin lännen menoa

edustaja meri tunnen ja ajattelen aivan samalla tavalla kuin te puhuitte tuossa tällainen poistaa termi on varsin vakiintunut ja yleinen silloin kun puhutaan metsästäjien poliisille antamasta suurriistavirka avusta nämä virka avun antajat eivät suinkaan lähde tappamaan kolarissa loukkaantunutta eläintä taikka taikka taajamaan eksynyttä karhua vaan vaan lähdetään antamaan virka apua jonka seurauksena tämä tämä eläin poistetaan taikka lopetetaan tämä poistaa termi on ihan ihan normaali siihen ei sisälly kyllä mitään sellaista että poikaporukalla käydään vetämässä vetämässä niskat nurin tai jotakin muuta haluan oikaista tältä osin että vastuulliset metsästäjät eivät käytä tällaista kieltä me haluamme eläimen kärsimykset lopettaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti parhaimmin siihen sopivalla välineellä ja kenenkään etu ei ole pitää eläintä hengissä ja kiduttaa se ei ole terveitten ihmisten toimintaa mutta arvoisa puhemies edustaja wallin käytti tuossa hyvän puheenvuoron hän kantoi huolta esimerkiksi supikoiran ja minkin metsästyksestä pesintäaikana ja olen olen tasan tarkkaan edustaja wallinin kanssa samaa mieltä että silloin kun halutaan tällaista haitallista kantaa poistaa niin se pitää poistaa mahdollisimman tehokkaasti myöskin pesintäaikana no edustaja halmeenpää suhtautui asiaan mikäli ymmärsin oikein täysin päinvastoin edustaja halmeenpää kyseenalaisti tämän onko oikein että pesintäaikana näitä eläimiä poistetaan ja kun halmeenpään puheenvuoroa kuuntelin niin mietin että jos ja kun tämä kultasakaali siirretään metsästyslain piiriin niin sitähän koskee sitten ihan samalla tavalla pesintäsuoja niin kuin minä edellisessä tuntuisi erikoiselta että kultasakaalin voi pesintäaikana poistaa mutta ei sitten minkkiä tai supikoiraa kyllä metsästyslaki koskee kaikkia eläimiä samalla tavalla kuten olen sanonut niin minä olen noudattanut ja vaatinut myöskin muilta metsästyslain noudattamista ja metsästyslaissa varsin selvästi sanotaan että riistaeläintä metsästetään vasta sen jälkeen kun sen riistaeläimen kanta kestää metsästyksen se pitää arvioida että se on metsästyksen kestävällä tasolla ja näin ollen kysyn teiltä arvoisat henkilöt jotka haluatte että kultasakaali siirretään metsästyslain piiriin miten te tulkitsette tätä asiaa mitä teidän mielestänne pitää tehdä siinä vaiheessa kun metsästyslain perusteella kultasakaali harvinaisena ja uhanalaisena rauhoitetaan pannoitetaan lähdetään keräämään kultasakaalien dna näytteet ja analysoidaan missä kultasakaalit liikkuvat kuinka paljon tähän menee rahaa ja muuta kuinka teidän mielestänne pitäisi tulkita asiat noudatetaanko metsästyslakia vai jotain muuta

arvoisa puhemies olen tyytyväinen tuossa edustaja hongiston puheenvuorossa siitä että hän kertoi että että hänellä ei ole toiveita tämmöisestä että lähdetään iltaisin ja nirri pois mutta te puhuitte kuitenkin että vastuulliset metsästäjät eivät toimi niin ja näin ja noin tässähän ymmärtääkseni ei tarvita enää mitään metsästyskorttia ja juuri se kai tässä nyt minuakin häiritsee että sitten voi kuka tahansa

arvoisa puhemies en nyt voi päätyä muuhun johtopäätökseen kuin siihen että edustaja hongistolla valitettavasti on ehkä hieman tarkoitushakuinen tapa yrittää kertoa oppositioedustajien ajaneen kultasakaalin suojelua valiokunnassa kun me nimenomaan olemme ajaneet siellä sitä että kultasakaali säädetään metsästyslain riistalajiksi jotta sitä voidaan tehokkaimmalla olemassa olevalla tavalla estää leviämästä suomeen ja se on ainut tavoite on aika vaikea esittää kultasakaalille suojelua kun kultasakaalia suomessa ei edes esiinny tällä hetkellä nyt ollaan siinä vaiheessa että että pyritään keksimään keinot joilla sen leviäminen suomeen voitaisiin estää ja sen takia olemme tämän asian äärellä edustaja merelle vastaan myöhemmin mitä näitten vastalauseitten erona on mutta ainakaan se ei ole ero että me sekä nylund jota tukivat demarit ja vasemmistoliitto että minä esitämme tismalleen samalla tavalla että kultasakaali metsästyslain riistalajiksi

puhemies olen sanonut että meillä kaikilla on niin kuin monista puheenvuoroista on kuultu samanlainen tahtotila tavoitetila tämä on vähän niin kuin suunnistuskilpailu me kaikki tiedämme missä on se viimeinen rasti kaikki haluavat löytää sen viimeisen rastin mutta nyt on kysymys vain reitin valinnasta kierretäänkö suo oikealta vai mennäänkö vuoren yli vasemmalta reitin valinnasta on kysymys ei tässä varmaankaan kenenkään tahtotilasta ole kyse ja minä itse edustan sitä kantaa että että kultasakaalin säilyttäminen vieraslajina on parempi reitinvalinta kuin se että se siirretään metsästyslain piiriin ei tässä mistään muusta

puhemies tuntuu kyllä erikoiselta tuo edustaja meren puheenvuoro metsästäjätutkinnon merkityksestä se ei anna mitään valmiuksia ampumiseen ainoastaan lajintunnistamiseen ja ja kaliipereihin ja näin poispäin minulla on ne kirjat tuolla työhuoneen hyllyllä ja meinaan sen suorittaa nyt kun eduskunnasta jään pois ystäväni ilkka taipale suoritti metsästäjätutkinnon eikä hän ole hommannut asetta minulla on ollut ase vaikka ei ole ollut metsästäjätutkintoa se että suoritat metsästäjätutkinnon ei takaa sitä että saat ampuma aseen mutta se voi kyllä helpottaa sen saamista eli kun minäkin nyt jään eläkkeelle ja asun keski suomessa niin hommaan supikoiraloukun johonka todennäköisesti aika äkkiä tulee supikoira tämä lainsäädäntö edellyttää että silloin menen sellaisen asiantuntevan metsästäjän tykö ja kerron että tule lopettamaan se supikoira ei siinä mitään ammuta siellä sun täällä eikä kuka tahansa voi tappaa myrkyt ovat kiellettyjä ja ampuma aseen saa vain se kuka saa poliisilta siihen luvan eli se on hyvin perusteellista ja säädeltyä ettei tule väärää kuvaa metsästäjätutkinnon merkityksestä se vain antaa

arvoisa puhemies ei tämä minun ajatukseni ole vaan minä sitä täältä valiokunnan vastalauseesta katson metsästyskorttivaatimuksen

on metsästäjäliitto todennut se on pitänyt tärkeänä että se säilyy ja ja

lakimuutoksen valmistelusta tiedottaessaan pitänyt tärkeänä että myös jatkossa minkä tahansa riista tai rauhoittamattoman eläimen lopettaa ammattitaitoinen henkilö esimerkiksi metsästäjä täältä täältä minä näitä minä en ole itse mikään asiantuntija mutta nyt en enää tiedä mitä mieltä te olette tästä itse asiasta täytyisikö sen olla

en nyt enää saanut selvää
siellä on edustaja halmeenpää ja edustaja wallin ja sitten mennään puhujalistalle
arvoisa puhemies siinähän mitä edustaja hongisto totesi reitin valinnasta meillä juuri onkin ero tavoite on sama rajoittaa kultasakaalin leviämistä suomeen minä kannatan sellaisen reitin valintaa joka on lainsäädännön mukainen en lainsäädännön vastaista reitin valintaa
edustaja meri te totesitte että mikä tahansa poikaporukka voi illalla lähteä lopettamaan eläimiä näinhän mietintö tai lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta se on juuri niin kuin te luitte siinä että mietinnön mukaan sen eläimen voi lopettaa vain se joka on ammattitaitoinen ihminen eli todennäköisesti metsästäjä mutta tämä tutkinto ei ei anna mitään valmiuksia siihen ampumiseen mutta sinulla täytyy kuitenkin olla se
kyllä nyt mennään välillä tuonne puhujalistalle

arvoisa puheenjohtaja tämän sote haaksirikon jälkeen siellähän oli paljon asiantuntijoita joihin nojattiin ja nähtiin miten siinä kävi herättää vähän ihmetystä että tästäkin asiasta nousee näin iso keskustelu tekisi tietysti mieli lähettää tämä perustuslakivaliokuntaan ettei vaan loukata kultasakaalin oikeuksia mutta ei taida olla enää perustuslakivaliokuntaa ja kun täällä on vielä vedottu hallitukseen niin ei minun mielestäni taida olla hallitustakaan eihän täällä ole hallituksen esitystäkään kun ei ole hallitustakaan maassa enää mutta se on taas toinen juttu ei mennä näihin pikkuisiin yksityiskohtiin minun mielestäni tämä hallinnollinen ja tulkinnallinen kysymys on ihan oikeasti tärkeä ja tässä salissa oikeastaan jos tulkitaan tiukasti ei ole oikein kukaan oikeassa tämä on kysymys jonka sitten viranomaiset tulkitsevat ja kenties oikeuslaitos tulkitsee se tässä poliittisessa päätöksenteossa on ongelma että eduskunnan pitäisi määritellä selvästi ja selvin sanoin mitä kansalainen voi tehdä ja mitä ei voi tehdä nyt jos eduskunta valiokunta on mietintöön kirjoittanut niin täällä lukee haitalliset vieraslajit kuten kultasakaali tulee poistaa luonnosta tämän pitäisi olla selvää tekstiä niin kuin presidentti kekkonen aikanaan sanoi eli toistan vielä haitalliset vieraslajit kuten kultasakaali tulee poistaa luonnosta jos tämä on eduskunnan tahto niin kai ihmisten pitää luottaa että eduskunnan päätökset pitävät

minä haluan nyt yrittää tehdä selväksi sen miksi kultasakaalia ei voida noin vain tavattaessa poistaa jos se säilytetään täällä vieraslajien listalla siksi että ei voida olla aina varmoja siitä onko se eun vieraslaji asetuksen mukaisesti määritelty vieraslaji vai onko se kävellyt tänne itse jolloin se ei ole vieraslaji sitä ongelmaa tulkinnasta vasta tuleekin sekä viranomaisille että oikeusistuimille mitenkä sitten todistetaan mikä kultasakaali oli tänne jonkun takakontissaan tuoma tai luontoon vapauttama ja mikä oli tänne itse kävellyt kun joku metsästäjä kultasakaalin ampuu minä ainakin haluaisin turvata sen että metsästäjä voi poistaa kultasakaalin tavatessaan turvallisesti miettimättä sitä tuleeko rikossyyte silloin sen pitää olla riistalaji eun vieraslajiasetusta nimittäin sovelletaan kaikkiin haitallisiin vieraslajeihin joilla tarkoitetaan elävää yksilöä joka tuodaan sen luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle

lainsäädännön mukaista metsästäjien oikeusturvan turvaavaa lakiesitystä joka on hallituksen silloisen esityksen mukainen esitys

arvoisa rouva puhemies ensin edustaja merelle minun vastalauseeni jonka allekirjoittivat myös sosiaalidemokraatit vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit menee yksi yhteen hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan

pykälämuutoksia kolmeen pykälään

se on todella helppoa ja perustelut menevät samalla tavalla ei muuta siellä on se ainoa ero että edustaja halmeenpää ehdottaa muuta ja edustaja hongistolle linjan valinnasta minusta seuranta pannoitus hakulaitteet tutkimukset koskevat nimenomaan niitä eläimiä jotka ovat ympäristöhallinnon alla eivät riistaeläimiä ei anneta nyt väärää kuvaa tästä kiitos arvoisa

arvoisa puhemies edustaja hongistolla on pitkä kokemus metsästyksestä ja riistanhoidosta arvostan sitä kovin ja tiedän että hän on hyvin eläinrakas ja eläimistä välittävä kun eläimiä metsästetään eettisyys on ehdottoman tärkeää kun eläin lopetetaan on todella tärkeää että se tehdään vastuullisesti edustaja halmeenpää ja edustaja meri toivat hyvin tärkeän periaatteellisen asian esille jos eläimellä on pentuja voidaanko emo tappaa ja ja jättää ne pennut kärsimään se on asia mikä nyt minua arveluttaa tässä tällä hetkellä

tietysti hyvä että tätä keskustelua käydään ja ihan hyvässä hengessä minä uskon että kaikilla täällä puheenvuoron käyttäneillä on kuitenkin tavoite että kultasakaali ei tänne jalkaudu ja se se pidetään rajojen ulkopuolella se on se ykkösasia minusta kaikki puheenvuorot ovat siihen tähdänneet ja se on erinomainen hieno lähtökohtatilanne minä itse kyllä näen näen

niin että kun metsästäjäseurathan järjestävät pienpetokilpailuja joka vuosi niin on erittäin tärkeää että metsästäjät tekevät sitä luonnonhoitotyötä poistavat sinne kuulumattomia lajeja jotka eivät perinteisesti kuulu suomalaiseen luontoon se on tärkeä asia ja toivottavasti se jatkuu kaikissa metsästysseuroissa ainakin meillä meillä pohjois karjalassa se on ollut hyvin suosittua uskon että myös muissa maakunnissa minä itse ajattelen niin vielä soitin tuossa välillä muutaman puhelun että tämä hallituksen ja ministeri lepän esitys antaisi kuitenkin meille enempi liikkumatilaa en tiedä onko se näin vai ei mutta mutta tämä oli oli myöskin ministerin näkemys lähtökohtaisesti ministeriössä varmaan ajatellaan niin että ne poistetaan heti tuossa rajan pinnassa etteivät ne pääse tänne levittäytymään se kai lienee se lähtökohtatilanne ja sen sen perusteella tätä on nyt sitten lähdetty lähdetty tämän muotoisesti hallituksen taholta esittämään uskon uskon kuitenkin että kaikilla on hyvä tavoite ja toivottavasti saadaan semmoinen

puhemies arvostamani pitkäaikainen parlamentaarikko edustaja nylund täällä sanoi että pannoitus ja seurantatoimenpiteet ja muut kohdistuvat semmoisiin eläimiin jotka ovat luonnonsuojelulain alaisia minä huomautan tälle salille että susi on riistaeläin metsästyslain mukaan susi on riistaeläin ja jos teistä joku on pohjois karjalassa itä suomessa tai muualla sitä mieltä että sudesta on tullut riesa niin sitten kun tämä kultasakaali pannaan riistaeläimeksi niin se on riesa potenssiin kaksi mutta kaikilla on halunsa minä ymmärrän että tähän sisältyy tulkintaongelmia mutta pitäisi nähdä se tosiasia ja tätä valiokunta ei halua että tästä tulee samanlainen ongelma kuin sudesta mutta minä ymmärrän että nyt on erilaisia tulkintoja ja annan tämän jälkeen näitten tulkintojen olla omassa rauhassaan sanoisin tästä lopettamisesta että ei pidä sotkea lopettamista metsästyskorttia ja eläinsuojelulakia eläinsuojelulaissa sanotaan selvästi että jos on ilmeistä että eläin kohtuuttomasti kärsii ja on julmuutta jättää eläin henkiin se pitää lopettaa tai se pitää lopetuttaa jompikumpi silloin ollaan oikealla tiellä ja kuten edustaja hongisto tämänkin virkamiehenä aivan oikein oivalsi sen tekee joko joku muu tai sitten sen tekee asianomainen itse mikäli osaa mutta se pitää tehdä asiallisesti se sanotaan laissa

arvoisa rouva puhemies vastatakseni edustaja merelle vielä selvästi mitä eroa on edustaja nylundin ja minun tekemäni vastalauseen välillä sanon ensin mitä yhteistä niissä on kuten edustaja nylund jo totesi molemmissa vastalauseissa esitetään että metsästyslakia muutetaan siten että sinne riistalajiksi nimetään kultasakaali minun esityksessäni se kohta lukee että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvän toisen lakiehdotuksen eli se on tismalleen sama esitys jonka edustaja nylund on vastalauseessaan muotoillut pykälämuutoksiksi ne ovat yksi yhteen

saman vuoden poikasten kanssa liikkuvat emät ja ja piisamin pesät olisivat rauhoitettuja kuten nykyisinkin korostaen kuitenkin sitä että silloin jos poikasia ei perässä näy näitä yksilöitä voidaan metsästää mutta piisamia ei voitaisi edelleenkään pesältä ampua eikä näitä muita

ole metsästyskorttia suorittanut mutta olen kyllä perehtynyt siihen mitä metsästyskortin suorittaminen edellyttää se edellyttää tarkkaa metsästyslain tuntemusta se edellyttää metsästykseen liittyen eläinsuojelulain tuntemusta niiltä kohdin kuin tarve on se edellyttää myös osin aselainsäädännön tuntemusta ja se edellyttää melko tarkkaa lajintuntemusta joita näitä kaikkia edellytyksiä metsästäjätutkintoa suoritettaessa testataan

arvoisa rouva puhemies kun tätä asiaa käsiteltiin maa ja metsätalousvaliokunnassa minun oma näkemykseni oli että kyllä valiokunnassa vallitsee aika yhteinen tahtotila tavoitteista siinä on nyt sitten jätetty vastalauseita ja itse olen mukana tässä edustaja nylundin tekemässä aloitteessa tässä on minun mielestäni ihan turha käydä käydä pitää kinastelua ja piikittelyä suuntaan tai toiseen koska edelleen painotan sitä että meillä on yhteinen tavoite edustaja nylundin tekemä vastalause sisältää sellaisia osioita joista olen ymmärtänyt että ne myöskin suomen metsästäjäliitto allekirjoittaa kyllä minä uskon että tästä vielä hyvä tulee

arvoisa puhemies ihan lyhyenä kommenttina arvostamalleni edustaja nylundille kun kun kerroitte tuossa että susi ei olisi riistaeläin katson suomen metsästäjäliiton sivuilta ja tässä on varsin selvästi suurpedot ahma ilves karhu ja susi elikkä susi luokitellaan riistaeläimeksi niin kuin edustaja eestilä tuossa sanoi ja mehän kaikki tiedämme sen että tällä hetkellä suden dnata kerätään tuolta maastosta analysoidaan sitä susia pannoitetaan seurataan suden liikkeitä ja muuta kun susi on riistaeläin näin tehdään ja minä olen sitä mieltä

rouva puhemies kun on väärässä on pakko myöntää se edustaja hongisto on oikeassa tässä tapauksessa kiitos

puhemies esitän vastalauseen mukaisin perustein tällä kertaa lakiesityksen hylkäämistä ja samalla vastalauseessa esitetyn lausuman hyväksymistä eduskunnan

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja ihalaisen esitystä nämä pykäläthän kannattaisi hylätä kokonaan ja lausuman mukaisesti ryhtyä kaivoslain kokonaisarviointiin ei kannata tehdä nyt tämmöisiä yksittäisiä pykälämuutoksia koska pitäisi kaivoslaki ottaa kokonaisuudessaan tarkasteluun niin kuin eduskunta edellytti ceta sopimusta käsiteltäessä tämä ehdotus näiden kahden pykälän muuttamiseksi oli kyllä poikkeuksellisen huonosti valmisteltu se on jopa keskenänsä ristiriitainen ja siten harhaanjohtava näitten pykälien ongelma on se että ne heikentävät ympäristövaikutusten arviointia yva ja natura arvioita voidaan näitten pohjalta toimittaa vasta sitten kun lupahakemus on jo jätetty mutta koko ympäristövaikutusten arvioinnin ideahan on se että saadaan tietoa siitä mikä toteuttamistapa olisi ympäristön kannalta parempi nyt jos nämä pykälät hyväksytään niin se toteuttamistapa on käytännössä jo valittu ennen kuin ympäristöarviointi on suoritettu loppuun ja lisätty jo aiemmin jätettyyn lupahakemukseen ympäristövaikutusten arviointi on myös siinä mielessä olennainen että se on ensimmäinen kohta jossa alueen asukkaille tarjoutuu mahdollisuus ottaa kantaa kyseiseen hankkeeseen eli asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia heikennetään entisestään kun kaivoslakia pitäisi kehittää aivan päinvastaiseen suuntaan kunnalla ja kuntalaisilla tulisi olla vaikutusmahdollisuuksia siihen tuleeko tuleeko heidän kuntansa alueelle kaivoshanketta vai ei ja heillä tulisi olla tässä aitoa päätösvaltaa kuten me sopimuksen yhteydessä yhdessä päätimme kaivoslakia tulisi arvioida kokonaisuudessaan silloinen hallitus teetti selvityksen yhdellä asianajotoimistolla joka tunnetaan enimmäkseen kaivosteollisuuden lobbarina ja sen selvityksen perusteella todettiin että tarvetta kokonaisarvioinnille ei ole nyt tässä esitetään lausumaa siitä että kokonaisarviointiin tulisi lähteä ja siten se on samansisältöinen kuin eduskunnan aiempi kanta siitä että kaivoslakia tulee kokonaisuudessaan arvioida kannatan edustaja ihalaisen esitystä

arvoisa puhemies lyhyesti tuon omalta osaltanikin näkemyksen tästä kaivoslain uudistamisen tarpeesta tässä kyseessä on nyt hallituksen esitys liittyen vain kahteen pykälään pari kolme vuotta sitten eduskunta on hyväksynyt että nämä pykälät uudestaan valmistellaan ja tuodaan eduskunnalle päätettäväksi ympäristövaliokunnassa nimenomaan kiinnitettiin huomiota tähän kaivoslain kokonaisuudistamistarpeeseen vaikkakin tilanne on tällä hetkellä se että nykyinen kaivoslaki on tullut voimaan kaksituhattayksitoista ja meillä on edelleen niin että meillä ei ilmeisesti ole tällä hetkellä yhtään toimivaa kaivosta joka olisi tämän nykyisen kaksituhattayksitoista voimaan tulleen lainsäädännön mukaan luvitettu kaikki että kaivoksen toiminta siitä kun lähdetään asioita valmistelemaan on pitkä ja ja nämä nykyiset toimivat kaivokset ovat ennen vuotta kaksituhattayksitoista luvitettuja tarvetta tähän kokonaistarkasteluun on monestakin syystä tietenkin senkin takia että kansainvälisiä toimijoita on suomessa huomattava määrä ja kiinnostus kaivostoimintaan on kasvanut myös sen takia tietenkin että markkinahinnat nousevat ja erilaisista metalleista on pulaa on myöskin tärkeää edistää avointa ja läpinäkyvää vuorovaikutusprosessia jotta sitten paikallisten toimijoiden hyväksyvyys näissä asioissa olisi suurempi ja siinä mielessä ajattelin tässä yhteydessä vain todeta että että tämänkin esityksen vaikka nyt on kyse vain kahdesta pykälästä lopputulema on se että kokonaistarkastelua alalla tarvitaan

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessähän on taustalla eduskunnan yksimielinen lausuma ponsi jossa siis kaikki puolueet edellyttivät että hallitus tuo tämän korjauksen eduskuntaan ymmärrän että kun tämä on tuotu juuri sen mukaisesti mitä on edellytetty niin eri valiokunnissa on noussut erilaisia näkökulmia ja näkökulmia ja ja nyt sitten siitä on on täällä jätetty myös vastalause arvoisa puhemies yhdyn siihen että tulevalla vaalikaudella on välttämätöntä että katsomme kokonaisuutena kaivostoimialan lainsäädäntöä silloin varmasti tarkastelussa tulee perusteellisen selvityksen jälkeen olla myös jonkinlainen kaivosvero mutta haluan korostaa sitä että tämän pitää tapahtua kokonaisuutena itse asiassa kun katsotaan kaivostoimintaa niin kaivoslaki ei ole niin merkittävä laki vaan esimerkiksi ympäristönsuojelulaki on melkeinpä voi sanoa päälaki siinä toiminnassa sen takia on tärkeää katsoa tämän koko toimialan lainsäädäntöä kokonaisuudessaan

kaavapäätöksissä siitä voiko kunta viime kädessä päättää jos käy ilmi että kunnalla ei ole absoluuttista niin sanottua veto oikeutta siihen tuleeko kaivos vai ei niin silloin tarvitaan lainsäädännön täsmennystä niin että aina joka tapauksessa kaikissa tilanteissa se lähiyhteisö eli kunta pystyy päättämään siitä tuleeko kaivos vai ei arvoisa puhemies haluan korostaa kuitenkin sitä että suomi tarvitsee kestävää kaivostoimintaa siis ekologisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kaivostoimintaa silloin kun nämä reunaehdot täyttyvät on eettisesti kestävämpää että sitä harjoitetaan täällä kuin esimerkiksi afrikan maissa joissa ei ihmisoikeuksia lasten oikeuksia ympäristöoikeuksia noudateta

kiitos arvoisa rouva puhemies edustaja lohelle haluan todeta että jos te ajattelette samalla tavalla kuin minä että kuntalaisilla ja kunnalla pitää olla vahvempi päätösvalta siihen tuleeko kaivos kunnan alueelle niin silloin teidän kannattaisi hylätä nämä pykälät nämä pykälät heikentävät kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia sen takia että prosessissa ympäristövaikutusten arviointi on se ensimmäinen kohta jossa kuntalaisille asukkaille tarjoutuu mahdollisuus kommentoida tätä koko hanketta nämä pykälät itsessänsä heikentävät kuntalaisten osallistumismahdollisuutta

miten tahansa valmistellusta minkä tahansa sisältöisestä pykälästä haluan lainata teille ympäristövaliokunnan lausuntoa lausuntokierroksen puuttumisen johdosta hallituksen esitys on myös jäänyt teknisesti viimeistelemättömäksi esitys sisältää runsaasti kirjoitusvirheitä viittaukset eduskunnan asiakirjoihin ovat teknisesti virheellisiä rinnakkaisteksti on virheellinen pykäliin sisältyy sekä asia että teknisiä virheitä ja perustelut ovat sisäisesti ristiriitaiset

vielä edustaja lohi vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies on tunnustettava että tähän hallituksen esitykseen sisältyy tällaisia teknisiä virheitä jotka on talousvaliokunnassa korjattu mutta mitä tulee sitten kuntien osallistumiseen itse asiassa kysymys ei minusta niinkään ole siitä voivatko kuntalaiset osallistua siihen prosessiin se on äärimmäisen tärkeää että voivat vaan kun minä edellä puhuin tuosta kuntien niin sanotusta veto oikeudesta eli viimekätisestä oikeudesta ratkaista tuleeko kaivos kuntaan vai ei niin tarkoitin sillä siis erityisesti kunnan päätöstä ratkaista tämä viimein kaavoituksen kautta en niinkään sitä että kunta voi lausua mielipiteitään eri prosesseissa vaan sitä että voi lopullisesti ratkaista kaavoituksen kautta tuleeko kaivos vai ei tähän kysymykseen ei tämä hallituksen esitys tuo minkäänlaista heikennystä

arvoisa puhemies työ ja elinkeinoministeriö ja tätä hallituksen esitystä puolustavat hallituspuolueiden kansanedustajat ovat vedonneet siihen että tämä esitys perustuu eduskunnan yksimielisesti hyväksymään lausumaan kuten edustaja modig jo totesi eduskunta on hyväksynyt kaivoslaista yksimielisesti kaksi lausumaa toinen on se jonka nojalla tämä esitys on valmisteltu toinen on sitten sopimuksen yhteydessä hyväksytty lausuma kaivoslain kokonaisuudistuksen tarpeesta nyt työ ja elinkeinoministeriö on suhtautunut näihin kahteen lausumaan aivan eri tavoin tälle kaivoslain perusteellisemmalle uudistamistarpeen tarkastelulle ministeriö on käytännössä viitannut kintaalla edustaja lohi luetteli asioita joita tässä uudistuksessa tarvittaisiin ja joista sinänsä olen ihan samaa mieltä sen sijaan nyt käsillä olevasta esityksestä edustaja modig jo kertoi miten huonosti se on valmisteltu todella poikkeuksellisen huonosti lisäksi en tiedä tiesikö talousvaliokunta tuodessaan sitä kyseistä pontta eduskunnan täysistunnolle täysistunnolle että oli ministeriöiden välillä jo aikaisemmin keskusteltu ja siinä vaiheessa ympäristöministeriö oli antanut tästä ajatuksesta jyrkän kielteisen lausunnon nyt kun tämä esitys tuotiin eduskuntaan niin todella lausuntoa ei kysytty keltään ei edes ympäristöministeriöltä vaikka tämä koskee myös ympäristövaikutusarviointia ja natura arviointia jotka ovat nimenomaan ympäristöministeriön vastuualueen asioita ympäristövaliokunnassa kun kävimme tätä esitystä läpi kukaan ei vastustanut ainakaan en valiokunnan puheenjohtajana huomannut että kukaan sinänsä vastustaisi sitä tavoitetta että jos kaivosyhtiö joka on tehnyt tutkimuksia malminetsintään ja niin poispäin jollain alueella haluaa säilyttää etuoikeuden kaivostoimintaan mikäli kaivos joskus perustetaan mutta ei ehdi saada täydellistä kaivoslupahakemusta valmiiksi määräaikaan mennessä on hyvä tarjota keino säilyttää tämä etuoikeus sellainen voisi olla esimerkiksi se että määräaikoihin voisi saada pidennyksen perustellusta syystä kuitenkaan tämän lakiesityksen valmistelussa ei ole lainkaan tarkasteltu tällaisia muita vaihtoehtoja esimerkiksi tätä mainitsemaani määräajan pidennystä vaan on lähdetty ratkaisuun joka kuten edustaja modig jo totesi heikentää lähiympäristön ihmisten tiedonsaantia ja vaarantaa sen ympäristövaikutusarvioinnin perusajatuksen että ympäristövaikutusarvioinnissa tarkastellaan eri vaihtoehtoja jotta voidaan valita niistä fiksuin

arvoisa rouva puhemies tässä edellä on hyvin esitelty näitä näitä ongelmia mitä näissä pykälämuutosesityksissä nyt on ja yhdyn kyllä tähän sinänsä kun on se tavoite mitä näillä kahdella pykälämuutoksella halutaan toteuttaa että ne mahdollistaisivat etuoikeusjärjestelmän syntymisen yhtiölle joka on siellä alueella toiminut ilman että joku toinen yhtiö ikään kuin kiilaisi edelle sen takia että tämä ensimmäinen yhtiö tekee huolella ja hyvin ympäristövaikutusten arvioinnit ja siihen menee paljon aikaa niin niin kuten edustaja hassi tuossa edellä totesi varmasti me kaikki olemme sitä mieltä että on kohtuullista että että tämmöinen vastuullisesti hyvin toimiva yhtiö saisi sen sen etuoikeuden mutta tämä tapa millä se nyt esitetään tehtävän eli niin että että sitten he saisivat luistaa tästä ympäristövaikutusten arvioinnista ja natura arvioinnista ennen lupahakemuksen jättämistä on kyllä huono keino ratkaista tämä ongelma kuten tässä on edellä kerrottu ympäristövaikutuksen arvion ideanahan on nimenomaan selvittää millaisia ympäristövaikutuksia erilaisista vaihtoehdoista tulee ja sitten pyrkiä valitsemaan se se vaihtoehto jossa vaikutukset jäävät mahdollisimman ja jos ei tällaista arviota tehdä etukäteen vaan lupahakemus jätetään jo ja siinä määritellään ne rajat mille alueelle halutaan kaivoslupaa tai etsintälupaa niin silloinhan tämmöinen vaikutuksenarviointi olisi yhtä tyhjän kanssa ja aivan kuten tässä on tullut esille ympäristövaikutusten arviointi on myös se keino millä millä asukkaat saavat yleensä ensimmäisenä

syntymiseksi on kyllä nyt aivan vääränlainen kun me tiedämme kuten tässä keskustelussakin on tullut hyvin esiin että kaivoslainsäädäntö niin itse kaivoslaki kuin erilainen muu lainsäädäntö joka liittyy kaivostoimintaan vaatii uudistamista ja että työ ja elinkeinoministeriö on asettanut selvityshenkilön millaisia muutoksia tarvitaan tästä on valmistumassa nyt väliraportti huhtikuun puolivälissä ja sitten kesällä työ valmistuu kokonaisuudessaan niin olisi nyt kaikkein järkevintä jättää nämä pykälämuutokset tekemättä palata tähän asiaan sitten sen suuremman revohkan ympärillä varmasti ensi kaudella tähän kaivostoimintaan liittyvän lainsäädännön uudistamisen yhteydessä yhdessä teemme näitä erilaisia asioita verotukseen liittyen jälkihoitovastuisiin liittyen kunnan parempiin vaikutusmahdollisuuksiin kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin maanomistajien oikeuksiin ja näihin näihin muihin näkökulmiin liittyen mitä keskustelussa on hyvin noussut esille sekä täällä meillä että yleisestikin kansalaisten joukossa

arvoisa puhemies yhdyn täysin edustaja mikkosen sanoihin ja talousvaliokunnassa me vihreät demarit ja vasemmisto yhdessä yhdessä olemme paremman esityksen takana tässä hallituksen esityksessähän ongelma on se että se muuttaa tilannetta siten että etuoikeuden voi saada heti lupahakemuksen jätettyään vaikka se ei sisältäisi esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia ceta sopimuksen yhteydessä luvattiin että kaivoslain kokonaisuudistus tehdään sitä ei ole tehty ilmeisesti ilmeisesti sen takia että sille muka ei ole tarvetta mutta nyt sitten kun oppositio on tästä tästä nostanut metelin myönnetään että sille onkin vallan suuri tarve eihän missään verrokkimaissa ole näin höveliä kaivoslakia kuin suomessa eivätkä norjaankaan aikoinaan kun sieltä rupesi öljyä löytymään ulkomaalaiset öljy yhtiöt tulleet ja hyötyneet niistä vaan niistä luonnonrikkauksista on hyötynyt norja norjan kansa ja norjan valtio näinhän sen pitäisi olla kaikkialla muuallakin meidän tarvitsisi joka asiassa kun teemme politiikkaa ajatella kenen etuja me täällä valvomme me valvomme suomalaisten etua tämä maa mineraaleineen pohjavesineen metsineen kuuluu tälle kansalle meidän pitää miettiä miten tämä kansa

lisää meidän omista luonnonvaroistamme meidän kallioperämme harvinaisista mineraaleista kotimaahan jäävä arvonlisä on tällä hetkellä hyvin pieni ja kaupan päälle tulevat vielä ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden suomessa aiheuttamat ympäristöhaitat me tarvitsemme kaivosveron ja muunlaisia toimia jotta meidän mineraaleistamme jäävä arvonlisä tälle kansalle on paljon parempi ja meidän pitää lopettaa tämä ruotsin vallan aikainen ensiksi ehtinyt periaate ja ottaa mallia muista verrokkimaista on aika tehdä isänmaallista politiikkaa on aika lopettaa ajattelu että suomi luonnonvaroineen kuuluu kaikille

arvoisa puhemies on pakko edustaja huhtasaaren jälkeen hieman valaista kuitenkin niitä tosiasioita tämän päivän tilanteesta jos verrataan suomen ja ruotsin kaivoslainsäädäntöä verrokkimailla viittasitte varmaan näihin meidän naapureihin niin

ei voi sanoa että meillä olisi jotenkin höveliä verrattuna ruotsiin meillä ovat jotkut asiat paljon tiukempia kuin ruotsissa toinen juttu jos me poissulkisimme ulkomaalaiset toimijat täältä niin kuka täällä etsisi malmia ei kukaan ei meillä ole kotimaassa semmoisia pääomia satoja miljoonia että me voisimme ottaa sen riskin minusta on tärkeää että meillä on täällä toimijoita jotka ottavat riskin ja kartoittavat meidän väite siitä että että suomeen ei jää mitään arvonlisää tai hyötyä näistä kaivoksista ei pidä alkuunkaan paikkaansa jokainen meistä tuntee esimerkiksi kittilässä levin matkailuihmeen joka on aivan loistava esimerkki mutta kuinka moni tietää että tosiasiassa kittilän kuntaan kittilän agnico agnico eaglen kaivoksesta tulevat verotulot ovat paljon suuremmat kuin siitä matkailusta tulevat siis joka vuosi kittilän kunta saa suoria verotuloja yli viisi miljoonaa euroa kittilän kaivoksesta ja sen toiminnasta ja tämän lisäksi valtio saa yli kolme miljoonaa rojalteja siis se jättää erittäin paljon arvonlisää alueelle ja siellä on töissä tuhat henkeä joista yhdeksänkymmentä prosenttia asuu lapin alueella on siis täysin löperöä väittää etteikö tämä vaikka se on ulkomaalainen yhtiö joka omistaa tämän kaivoksen hyödyttäisi ja hyödyttäisi valtavasti koko lapin aluetaloutta ja koko suomen taloutta tämän takia lapin liitto myönsi sille vuoden aluekehittäjä palkinnon korostan yksimielisesti siis kaikki puolueet olivat yksimielisiä siitä että tämä kaivos jonka omistaa ulkolainen toimija on tehnyt vuoden aluekehittäjä teon ei kannata näin panna vastakkain näitä toimijoita vaan tärkeintä on korostaa että tarvitaan kestävää kaivostoimintaa tarvitaan tietenkin kaivosvero jotta jää sille alueelle enemmän rahaa eli sen pitää olla ekologisesti kestävää sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti kestävää eikä niin että me suljemme täältä ulkolaiset toimijat pois

arvoisa puhemies ei siinä mitään keskusta saa olla tyytyväinen nykyiseen kaivoslakiin kaivoslakia uudistettiin kaksituhattakymmenen luvun alussa silloisen keskustalaisen elinkeinoministerin mauri pekkarisen johdolla ja jos tämä on teille riittävä taso niin se on ihan hyvä että tuotte sen tälleen rehellisesti varsinkin ennen vaaleja esille monessa muussa maassa valtion mineraalivarat ovat valtion omistuksessa ja kaivosyhtiö maksaa niiden käytöstä esimerkiksi australiassa osavaltiokohtaisesti joutuu kaivosyhtiö maksamaan korvauksena kaksi viiva kymmenen prosenttia louhitun malmin arvosta yhdysvaltain nevadassa kaivosyhtiöt taas maksavat viiden prosentin vuosittaisen rojaltin kullan nettoarvosta tällä hetkellä jos edustaja lohi tietää suomessahan tuotetaan myös verovaroin geologian tutkimuskeskuksen toimesta tietoja malmiesiintymien sijainneista mitä ulkomaalaiset kaivosyhtiöt ja sijoittajat voivat käyttää hyväkseen ihan vapaasti tämäkin tuotetaan verovaroin ja tämä on kyllä aika keskeinen tieto jota kaikki voivat käyttää siitä missä meidän malmiesiintymämme sijaitsevat perussuomalaiset ja ilmeisesti aika moni muukin puolue täällä on sitä mieltä että meidän

tälle kansalle sitä arvonlisää mikä meidän mineraaleistamme koituu siis suomessa on jopa kromia mikä on muuten äärimmäisen harvinainen mineraali mutta ihan mukava kuulla että keskusta on tyytyväinen tähän nykytasoon millä meidän kaivoslakimme on

arvoisa rouva puhemies täytyy todeta että luulenpa että tarpeellisen mineraalien louhinnan kestävän kaivostoiminnan arvonlisän ja luonnonvarojen hyödyntämisen ohella suomalaisille hyvin tärkeää on myös se että ihmiset voivat oikea aikaisesti osallistua elinympäristöönsä kohdistuviin maankäytön suunnitelmiin ja hankkeiden suunnitteluun ja suomalaisille on on erittäin tärkeää että suomessa säilyvät meidän puhtaat vesistömme ja meidän puhdasta luontoamme yksi osa kaivoslain uudistamistarpeista liittyy myös siihen että suomalaisten järkeen ei meinaa millään käydä se että ei voitaisikaan luottaa siihen että jos valtiovalta on tehnyt päätöksen asiantuntijatiedon pohjalta rajata joitakin luonnoltaan arvokkaita kohteita teollisen toiminnan rakentamisen ulkopuolelle luonnonsuojelupäätöksin niin nuokaan alueet eivät olisi suojassa vaikkapa malmien etsinnältä mikä antaa toimijoille etukäteisen lupauksen ainakin olettamuksen siitä että tällä alueella jossa malmeja voidaan etsiä voitaisiin kenties myös kaivostoimintaa harjoittaa tätä ihmiset eivät oikein millään ymmärrä ja emme ymmärrä mekään vihreissä olemmekin esittäneet että luonnonsuojelualueet tulisi rajata malminetsintätoiminnan malminetsintätoiminnan ulkopuolelle täällä on esitetty lukuisia sellaisia kaivoslain uudistamistarpeita joista meillä tuntuu olevan laaja yksimielisyys se että kunnat voivat vaikuttaa kaivostoiminnan sijoittumiseen kaavoituksellaan se että meidän tulisi säätää louhintavero tai kaivosvero millä nimellä nimetäänkään jotta kunnat ja valtio saisivat arvonlisäveroa vielä nykyistä tehokkaammin se että ympäristönäkökulmat otetaan niin tarkoin huomioon siellä kaivoslainsäädännössä että ikäviltä kaivosalan itsensäkin mainetta vahingoittavilta

arvoisa puhemies ajattelin etten käytä enää puheenvuoroa mutta olin nyt pakotettu käyttämään kun edustaja huhtasaari laittoi suuhuni sanoja joita en käyttänyt näyttää valitettavasti siltä että täällä eduskunnassa on välillä menossa tämmöiset tahallisen väärinymmärtämisen mm kisat näissä mm kisoissa ei muuten jaeta mitaleita sillä kaikki häviävät niissä ja sen takia toivoisin että emme toisemme suuhun laittaisi sanoja kun nimittäin pääsin edellisessä puheenvuorossa juuri kertomaan että keskusta kannattaa ja esittää että seuraavalla vaalikaudella tätä kaivostoimialaa koskevaa kaikkea lainsäädäntöä tarkasteltaisiin ja uudistettaisiin niin on ikävä kuulla seuraavassa puheenvuorossa että keskusta on että olisimme tyytyväisiä tähän haluan ottaa muutaman esimerkin me esitämme kaivosveron ottamista joka tulisi kunnille me esitämme muun muassa sitä että ympäristövahinkovakuutusjärjestelmä tulee uudistaa ja siirtyä luonnonvararahastoon jonka kautta katetaan paitsi ympäristön pilaantu misuhka ja vahinkotilanteet myös mahdollisten konkurssitilanteiden jälkihoito niin että konkurssitilanteissakaan yhdenkään kaivoksen ympäristöongelmat eivät jää veronmaksajien maksettavaksi

kaivostoimialankin muutostarpeita koskien hyvin yhtenäisiä kantoja me me löydämme toisemme kyllä varmasti helposti jos me rakennamme omia kantojamme tosiasioille eikä kevyille heitoille tai panemalla sanoja toisten suuhun

arvoisa puhemies edustaja lohi puhui tulevaisuuden sanoilla ja niissä oli hyviä ajatuksia kuten

joku kansanedustaja otti aikaisemmin esille on hyvä että nämä maassa olevat mineraalit ovat meidän omaa malmia ja omaa omaa tuotantoa olen aivan täysin samaa mieltä siitä että se mikä maassa on kuuluu valtiolle ja valtion pitäisi hoitaa toimenpiteet niiden asioiden eteenpäin viemisessä mutta mutta kyllä se sillä tavalla on että tämä meidän kaivoslakimme vaatii uudistuksen ihan täydellisen siinä pitää huomioida myös maanomistajien oikeudet ja ympäristöseikat paljon paremmin kuin tähän mennessä on huomioitu on pystyttävä katsomaan tulevaisuuteen eteenpäin minkälaiselta meidän maaperä näyttää ja minkä näköistä jälkeä louhintatyö ja kaivostoiminta aiheuttavat meidän ympäristölle siksi on tarpeen että tämä löytyy seuraavasta hallitusohjelmasta kun tämä nykyinen hallitus on jo jättänyt tehtävänsä

arvoisa rouva puhemies suomessa on merkittävää sähköisen liiketoiminnan rahoitusalan teknologian eli fintechin osaamista nyt uuden lainsäädännön valmistelu on tehty finanssisääntelyn näkökulmasta mikä on tärkeää mutta esityksessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon tasapainoisesti alan elinkeinoelämän toimintaympäristöä ja sen tulevaisuudenmahdollisuuksien avaamista huomioon ei ole otettu riittävästi liiketoiminnan näkökulmia vaikka samaan aikaan valtionhallinto panostaa voimakkaasti muun muassa tekoälyaika ohjelmaan ja muuhun digitalisaatioon nopeasti kehittyvällä teknologia alalla luonteeltaan kansainväliset startupit ja projektit keskittyvät sinne missä lainsäädäntö liiketoimintaedellytykset ovat suotuisia mikäli suomi saattaessaan viidennen rahanpesudirektiivin kansallisesti voimaan lisää direktiivin minimivaatimuksiin kansallista ylisääntelyä todennäköisesti seuraus on se että alan yritykset eivät sijoitu suomeen vaan sellaisiin maihin joissa direktiivi on saatettu voimaan yritystoiminnan edellytykset ja kilpailukyky huomioiden arvoisa puhemies perussuomalaiset ehdottaakin että virtuaalivaluuttoja koskevan sääntelyn osalta hallituksen esitys otettaisiin valtiovarainministeriössä uudelleen valmisteluun nimenomaan alan elinkeinomahdollisuuksien näkökulmasta ja käytäisiin samalla läpi

arvoisa puhemies kannatan edustaja immosen tekemää äskeistä esitystä

arvoisa puhemies tämä toisiolaki on kyllä vaikea juttu valiokunnan käsittelyn pohjalta se on nyt heti tähän alkuun todettava nimittäin toisiolaki on ollut tässä talossa käsittelyssä jo viime vuodesta lähtien anteeksi toissa vuodesta lähtien ja se silloin budjettilakina eduskuntaan tullut esitys on näiden vuosien aikana kovasti muuttunut valiokunnassa on tehty hyvää työtä tämän toisiolain sisällön saattamiseksi sille tasolle että nämä arkaluontoiset potilastiedot olisivat jatkossakin turvassa tarkoituksena on siis käyttää näitä tietoja toissijaisiin tarkoituksiin ja tältä osin valiokunta on kyllä jumpannut tätä esitystä monelta osin kuntoon näistä alkuperäisistä pykälistä voi jo näppituntumalla sanoa että kaksi kolmasosaa on tainnut mennä tämän prosessin aikana uusiksi arvoisa puhemies nyt omana henkilökohtaisena mielipiteenäni esitän

ilon siitä että me pystymme jatkossa tämän toisiolain kautta hyödyntämään erityisesti monien vakavien sairauksien tutkinnassa sitä yhteiskunnan rekistereihin kertynyttä tietoa mutta samaan aikaan on muistettava että kun on kysymys hyvin arkaluontoisista potilastiedoista on tärkeää että me huolehdimme siitä että nämä tiedot ovat aina ja kaikkialla turvassa ratkaisut joita valiokunnassa tämän vuoden puolella tehtiin ovat oikeansuuntaisia itse olisin varmistanut näiden arkaluontoisten tietojen säilymisen turvallisissa käsissä niin että tämä perustettava uusi tietolupaviranomainen olisi saanut astetta laajemmat valtuudet siihen että tämä arkaluontoinen tieto jota sitten voisi tietyissä tapauksissa luovuttaa olisi tosiasiassa

näiltä osin tämä muutos ei valitettavasti ollut mahdollinen vaan haluttiin pitää kiinni siitä että kaikki yhteiskunnan rekisterinpitäjät voisivat tosiasiassa tätä toisiotietoa vielä luovuttaa niillä ehdoin jotka tämä lakiehdotus sisältää pidän sitä arveluttavana sen takia että valiokunta nimenomaan toteaa että pitäisi olla tietoteknisesti suojatussa ympäristössä käytettäviä tietoja ja kun tällainen suojaus joka näille sitten anonymisoitumisen kautta tehtäisiin vaatisi tosiasiassa tätä saman tietolupaviranomaisen toimintaa niin tuntuu erikoiselta että tietolupaviranomaisen tekemä työ voitaisiin luovuttaa kenelle tahansa rekisterinpitäjälle taas takaisin sitä kautta tullaan sitten siihen että miksi ihmeessä tällainen vaihe tähän jää eli tässä on aika paljon byrokratiaa tieto liikkuu moneen suuntaan ja vähän oudolla tavalla liikkuukin siltä osin olisi pitänyt tehdä tähän vielä muutoksia

arvoisa puhemies tästä käytiin edellä hyvää keskustelua ja otin puheenvuoron vain sitä varten että varmistan

valiokunnassa esitetään vastalause

tämänkään esityksen valmistelusta ei ei hallitukselle voi täysiä pisteitä antaa asia on käsitelty valiokunnassa huolella ja kuten täällä salissa on todettukin se on muuttunut valiokunnan käsittelyssä parempaan suuntaan

miten näihin riskeihin varaudutaan puhemies kannatan edustaja nurmisen tekemää esitystä

arvoisa rouva puhemies tällä hetkellä terveystietoja käytetään johtamiseen niitä käytetään tutkimukseen niitä käytetään innovatiiviseen tuotekehitykseen siis toisin sanoen isoilla alueilla sen selvittämiseen miten terveyspalvelut olisi tarkoituksenmukaista tuottaa paitsi hallinnollista tietoa se on myös tutkimustietoa kun ammattilaisena katsoo nyt käsiteltävänä olevaa lakiehdotusta niin itse asiassa se tulee jäykistämään saatavuutta nykyisestä sinne tulee uusia elementtejä jotka arvioivat sen tiedon käytettävyyttä sinne tulee keskitetty viranomainen joka huolehtii siitä että jokaisella tutkimuspyynnöllä päinvastoin kuin täällä on esitetty on myös peruste ja jos tehdään tieteellistä tutkimustyötä niin eettisen toimikunnan tulee arvioida se tilanne tutkimuksen aiheellisuus ja itse asiassa tätä samaa menettelytapaa voidaan käyttää myös niin sanotussa innovatiivisessa toiminnassa innovatiivisen selvittelyn ja tutkimustyön välimaasto on aivan aivan kuin veteen piirretty viiva ja näen että tämä

lakialoite nyt edellyttää innovatiivisessa toiminnassa samankaltaista tutkimusasetelmaa siis samankaltaista korkeata eettistä tasoa

ei myöskään voida siirtää innovoinnin ja analysoinnin jälkeen minne hyvänsä tietojärjestelmään vaan kaiken aikaa kun tietolupaviranomainen on tehnyt päätöksensä että tietoja voidaan luovuttaa se edellyttää että niitä käytetään sitten huipputurvallisessa ympäristössä päinvastoin kuin tämänhetkinen lainsäädäntö ei sano asiasta mitään näen että tämä lakiesitys on selkeä parannus nykytilanteeseen nähden

arvoisa puhemies olen tehnyt julkisen aloitteen siitä että seuraavassa hallituksessa tulisi olla digiministeri tai tietotalousministeri jonka tehtävänkuvaan kuuluisivat juuri tämänkaltaisen lainsäädännön ja monien muitten kymmenien ellei satojen lakien ajantasaistaminen tulevaisuuden tietotalouden tarpeisiin sekä julkisen hallinnon tietovarantojen ja yksityisten tietovarantojen sekä sitten tällaiseen tietotalouteen liittyvän liiketoiminnan edistäminen sanoisin että tämän lakiesityksen valmistelu ja käsittely valiokunnassa ovat korostaneet tällaisen erityisministerin tarvetta paitsi että se on suomen taloudelliselle tulevaisuudelle aivan keskeinen toiminta alue myöskin siksi että julkisen hallinnon digitalisaatio tietokäytännöt sekä myös kansalaisten tietoturva ovat varmistettuja itselleni asiantuntijat ovat herättäneet monia kysymyksiä ja huolia joihin lyhyesti viittasin ensimmäisessä käsittelyssä siitä minkälaisia puutteita tähän lakiesitykseen liittyy vielä tässä vaiheessa jotka perustelisivat sinällään sen hylkäystä mutta ehkä keskeisin asia on se että että tässä nämä sinänsä tarpeelliset palvelut olisi mahdollista toteuttaa keskittämättä käsittelyä yhdelle toimijalle tai viranomaiselle nimenomaan toimivassa ja turvallisessa tietoympäristössä sähköisillä palveluilla on vastuullinen ylläpitävä taho ne näyttäytyvät hakijoille yhtenäisinä yhden luukun palveluina mutta ovat siitä huolimatta aidosti yhteiskäyttöisiä esimerkiksi lupapalvelun kautta voisi hakea yhdellä hakemuksella luvat kaikkiin aineistoihin joita hankkeessa tarvitaan ja kukin viranomainen tai rekisterinpitäjä myöntäisi luvat omiin aineistoihinsa niillä olisi käyttöliittymät palveluja voisi hoitaa lupakäsittelyjärjestelmässä ja antaa päätökset hakijoille tiedoksi järjestelmän kautta etu tällaisesta järjestelmästä tähän lakiesitykseen nähden on tietenkin se että se palvelisi hakijoita yhtä lailla haettiinpa yhdeltä tai useammalta viranomaiselta mutta täyttäisi tiukemmin eurooppalaiset

ja olisi myöskin tiedon omistajalle turvallinen lisäksi tiedon omistajan oikeudet tulisi turvattua kaikissa tapauksissa olisi toisin sanoen siis edullista se että että kukin substanssivaliokunta olisi tämäntapaisessa digitalisaatiolainsäädännössä lausunnonantamisvaliokunta eikä päätöksentekovaliokunta kun ymmärrettävästi sosiaali ja terveysvaliokunnallakin tässä on ollut niin sanotusti muita

arvoisa puhemies ensinnäkin voi todeta tämän lain valmistelusta että paremminkin olisi voitu pärjätä tässä lainvalmistelussa puolitoista vuotta on korjattu tämän lain puutteita tämän sääntelyn valmistelu on osoittautunut matkan varrella erityisen puutteelliseksi hallituksen esitys tuotiin kaksituhattaseitsemäntoista lokakuussa kovalla kiireellä eduskuntaan ja budjettilakina se raukesi koska näitä yksityiskohtia ei saatu silloin hiottua riittävällä tavalla selkeiksi työtä on jatkettu sitten vuoden kaksituhattakahdeksantoista puolella ja tosiasiassa myös valiokunnan kuulemat asiantuntijat asiantuntijat osoittivat että tietosuoja ja ja turva eivät olleet tässä esityksessä alkuun riittävällä tasolla ongelmat jäivät korjattavaksemme sekä hallituksen valmistelun piirissä että myöhemmin valiokuntakäsittelyssä uusi korjattu vastine tuli silloin loppuvuodesta kaksituhattakahdeksantoista ja useita kymmeniä pykäliä laitettiin valiokunnassa vielä uusiksi kun katsotaan tätä versiota joka tänään on käsittelyssä salissa verrattuna siihen vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kiireellä valmisteltuun budjettilakiehdotukseen voidaan sanoa että että eduskunta on tehnyt tässä tässä todella todella ansiokasta työtä on syytä siis korostaa että tässä on varmistettava ihmisten tietosuoja ja tietosuojaa koskevat vaatimukset ovat tämän esityksen sisällössä merkittävästi muuttuneet nyt suostumukseen ja tietojen anonymisointiin perustuvan tietojen luovuttamisen kehittämis ja innovaatiotoimintaan ei voi ollenkaan enää katsoa olevan tietosuoja asetuksen kansallisen liikkumavaran piirissä näin on tehty aika iso ratkaisu joka tukee sitä että nämä tiedot ovat jatkossa jatkossa turvassa lisäksi lähtökohta on tässä esityksessä ollut tässä se että ollaan haluttu kaikkien näiden muutosten jälkeen luovuttaa

kehittämis ja innovaatiotoimintaan sellaista aggregoitua tilastotietoa joka tosiasiassa on todella pitkällä siitä mitä alun perin esitettiin tämä rajaus jonka valiokunta on tehnyt on mielestäni kannatettava tietoa ei siis voi enää luovuttaa aikaisemman hallituksen esityksen mukaisesti vaan on tunnustettu se että tämä tieto saattaa sisältää jäännösriskin jolloin anonymisoitu tieto voi olla tunnistettavissa ja murrettavissa teknologian kehittymisen myötä ja tekoälyn käytön yleistyessä ja tämä johtaa siihen että nyt sitten tutkimuskäyttöön voidaan luovuttaa näitä materiaaleja vain tietoturvallisessa ympäristössä

arvoisa puhemies kannatan mielihyvin edustaja harakan esittämää tietoturvaministeritointa koska meillä on nyt valtava määrä määrä tietoa hyödynnettävissä niin se miten sitä käytetään integroidusti ettei sitä samaa asiaa tutkita useampaan kertaan on on äärimmäisen tärkeää nimenomaan meidän yhteiskuntamme toimivuuden kannalta se että eri ministeriöt eivät enää katso sitä omaa sektoria vaan meillä on yhteinen palveluväyläajattelu tässä kokonaisuudessa sen sijaan en ole samaa mieltä edustaja harakan kanssa siitä

pirstoutuuko nytten tämä luvanhallinta meillähän tutkija jos ajatellaan tällaista tieteellistä työtä tekee tutkimussuunnitelman ja jos sinne sitten tarvitsee yhdistää eri viranomaisten tietoja niin itse asiassa siinä yhteydessä lupaviranomainen valvirassa tai thln puolella tällä hetkellä arvioi sen saadaanko väestörekisteritietoa yhdistää kliinisiin potilastietoihin ja tässä käytetään vielä sitten hyväksi tietosuojavaltuutetun lausuntoa elikkä prosessi on hyvin hankala tällä hetkellä uuden lainsäädännön mukaisesti tietosuojaviranomainen on juuri tämmöinen kaiken tiedon yhdistävä viranomainen joka tuo sitten eri viranomaisilta tutkijan arvioimat tiedot samaan matriisiin yhteen kokonaisuuteen jolloin tutkija voi yhdistellä tietoja eri tavalla siinä etsiä lainalaisuuksia mitä näiden välillä on on ja toisaalta hän saa ainoastaan erillisellä luvalla tähän lisätietoja yhdistettäväksi kaiken kaikkiaan

silloin kun tutkija jättää tämän tietopyyntöanomuksen tietoturvaviranomaiselle hänen on vielä tehtävä suunnitelma siitä miten tulokset tullaan julkistamaan minkä kaltaisilla malleilla ja tietoturvaviranomaisen tulee edelleenkin arvioida se onko tämä tutkimussuunnitelma näiltä osin siis tiedon julkistamisen osalta validi kun tiedot ovat valmiita tarkistaa ja arvioida että kenenkään yksityisyyttä ei ole loukattu tietojen julkistamisen yhteydessä näette että tämä prosessi on hyvin turvallinen tällä hetkellä se tuo tällä hetkellä sen yksilönsuojan jota tarvitaan se itse asiassa niin kuin aiemmin totesin jopa jäykistää nykyistä tutkimusta

arvoisa puhemies vielä tarkennan siis sen verran että olen samaa mieltä edustaja taljan kanssa siitä että tämä tämä esitetty tietolupaviranomaismalli on kankea ja ja oikeastaan vähän turhanaikainenkin se tuo turhaa ylimääräistä henkilötietojen käsittelyä eikä ole siis tämän tietoturva asetuksen viidennen artiklan tietojen minimointiperiaatteen mukainen siis pitäisi olla semmoinen vaihtoehtoinen malli jossa kukin viranomainen poimisi luvassa pyydetyt tiedot pseudonymisoisi ne muiden samaan hakemukseen liittyvien viranomaisten kanssa samalla tavalla

arvoisa puhemies tässä esityksessä haastetta luo se että esitys olisi tosiasiassa pitänyt näiden valtavien pykälämuutosten jälkeen kirjoittaa kokonaan uusiksi sellaiseen sujuvaan muotoon jossa olisi sitten ehditty tarkkaan harkita seuraava hallitus tullee korjaamaan tätä toisiolakia vielä myöhemmin sen sisältöön jääneiden ratkaisulinjojen vuoksi hallituksen esityksessä tälle lain toimeenpanolle annetaan erittäin lyhyt aika tosiasiassa lait tulisivat voimaan jo huhtikuun alusta ja tältä osin voi sanoa että muutamassa viikossa ollaan tilanteessa jossa tämä esitys tulee tulee voimaan mutta samaan aikaan

myöskin mahdollisuus siirtää yhteiskunnan tiedostoihin jääneitä asioita mukaan tähän uuteen järjestelmään samaan aikaan neuvontapalvelu alkaa hyvin nopeasti vuoden lopulla ja ja hyvin nopeasti myöskin se asettaa sen kysymyksen onko sosiaali ja terveydenhuollon toimijoilla

niin kunnilla kuin muilla nykyisillä sosiaali ja terveydenhuollon rekisterinpitäjillä tosiasiallista mahdollisuutta näissä määräajoissa tätä työtä tulla jatkossa tekemään tässähän annetaan mahdollisuus viidentoista päivän kuluessa pyynnön saapumisesta antaa antaa tällaista aggregoitua tilastotietoa tietopyynnön mukaisesti käyttöön näin ollen näyttää siltä että siinä millä tavalla se kompensoidaan ja millä tavalla nämä ratkaisut tehdään on vielä paljon parantamisen varaa kaiken kaikkiaan tämä keskitetty tietolupaviranomainen aloittaisi siirtymäajan jälkeen vasta vuonna kaksituhattakaksikymmentä joten olisi ollut aikaa myöskin kokeilla tämän lain toimeenpanoa alueittain ja mahdollisesti siirtymäajoilla ja kokeilusta hankkia parhaat mahdolliset käytänteet mikä olisi sitten taannut sen että tämä korkeatasoinen tietosuoja ja tietoturvaosaaminen olisi pystytty tässä hyödyntämään nyt ollaan tosiasiassa tilanteessa että että me joudumme pohtimaan onko tämä korkean asiantuntemuksen tehtävän omaava tietolupaviranomainen edes riittävällä tavalla resursoitu ja sillä sellaiset kokoonpanoon ja voimavaroihin liittyvät asiat kunnossa että se tulee tehtävästään selviytymään tarkemmat määräykset myös tältä osin puuttuvat niin kuin myös eettinen toimikunta linjaamaan niitä vaikeita ratkaisuja joita siellä varmasti joudutaan tekemään näin ollen on todettava että tässä on riski toivottavasti riski ei kuitenkaan realisoidu

arvoisa puhemies nyt jo kaatuneelle sipilän hallitukselle vaikkakin hallituksen ero tapahtui ainakin puolitoista vuotta liian myöhään on kerrankin annettava kiitosta järkevän lakiehdotuksen tekemisestä kiitokseni koskee siis osakesäästötilin käyttöönottoa kuten hallituksen ehdotuksessa esitetään suomalainen kansankapitalismi on jo pitkään ollut varsin vaatimatonta esimerkiksi ruotsiin verrattuna ja suuri osa tavallisten kansalaisten varallisuudesta on joko sidottuna asuntoihin tai makaa likimain tuottamattomana lähes nollakorkoisilla nollakorkoisilla pankkitileillä niillä on suomalaisten talletuksia jo yli kahdeksankymmenen miljardin miljardin euron arvosta kansankapitalismin ja kotimaisen omistuksen kannalta onkin mielestäni hyväksi että osakesäästötili jolla suomalaiset voivat kasvattaa varallisuuttaan pitkäjänteisesti esimerkiksi vanhuuden turvaksi ja jonka tuottoja verotetaan vasta karttunutta varallisuutta tililtä nostettaessa on näkemässä ensi vuoden alussa päivänvalon osakesäästötilille tehtävien talletusten viidenkymmenentuhannen euron yläraja takaa sen että tämän esityksen hyödyt kohdistuvat nimenomaan tavallisille säästeliäille suomalaistalouksille positiivisena puolena on myös se että osakesäästötili nostaa suorien osakesijoitusten houkuttelevuutta esimerkiksi kalliisiin osakerahastoihin verrattuna arvoisa puhemies totean lopuksi että olisi hyvin tärkeää että osakkeenomistajat myös osallistuisivat osallistuisivat yhtiökokouksiin ja ja toimisivat siellä vastuullisina omistajina ja päätöksentekijöinä

arvoisa puhemies eduskunta on nyt historiallisen tilanteen

hallitus on eronnut niin myöskin tämä hallituksen ja opposition välinen raja on käynyt tarpeettomaksi jos ajatellaan positiivisesti niin valtahan on nyt tällä hetkellä eduskunnalla aidosti se käyttää korkeinta valtiollista valtaa kuten perustuslaissa sanotaan jos koskaan niin nyt meillä on mahdollista tarkastella lainsäädäntöä avoimesti ja ennakkoluulottomasti ja aidosti kansakunnan parasta ajatellen muusta poliittisesta tahdosta vapautettuina siksi vetoankin koko eduskuntaan nyt sen osalta että että kohta kertomaani suhtauduttaisiin laidasta laitaan avoimin mielin itse osakesäästötili tulee sen sisällöstä on jo päätetty ja se poliittinen tahto joka on halunnut sen aikaansaada ja joka nojaa vuoden kaksituhattaviisitoista enemmistöön on on sen toteuttamassa nyt kysymys on tässä vaiheessa enää siitä näkeekö eduskunnan enemmistö tarpeellisena liittää tähän aivan uuteen monella tapaa ennakoimattomaan finanssi instrumenttiin tarpeellisia ellei jopa välttämättömiä vakuutuksen vakuutuksen kaltaisia elementtejä eräänlaista vahinkovakuutusta nimittäin kuten olen tässä aikaisemminkin todennut arvoisa puhemies yksi keskeinen kysymys on jäänyt vielä liian vähäiselle huomiolle ja se on se rinnastuuko osakesäästötili ja millä ehdoilla vastaaviin ulkomaalaisiin sijoitustuotteisiin suomihan ei voi eun pääomien vapaan liikkuvuuden vuoksi syrjiä ulkomaisia sijoitustilejä suhteessa suomalaisiin tämän hyväksytyn lakiesityksen muotoilun vuoksi on hyvin todennäköistä että ulkomaalaiset sijoitustilit kuten ruotsin isk tili rinnastetaan suomalaiseen osakesäästötiliin jolloin niille maksetut osingot vapautetaan verosta suomessa myöskään myöhempiä nostoja ei yleensä voida verosopimusten vuoksi verottaa suomessa käytännössä veromenetykset voivat olla mittavia sillä esimerkiksi isk tili ruotsissa on sijoittajalle huomattavasti edullisempi kuin kuin tämä suomen osakesäästötili ja sadoillatuhansilla ruotsalaisilla on suomalaisia osakkeita muun muassa nordeaa lisäksi malli voi johtaa verosuunnittelun lisääntymiseen jolloin veromenetysriski voi olla jopa yli sata miljoonaa euroa vuositasolla rinnastus johtaisi siis käytännössä siihen että suomalainen osakesäästötili ei olisi kilpailukykyinen verrattuna esimerkiksi ruotsin isk tiliin se voisi siis merkitä jopa sitä että suomalaiset minkään estämättä siirtyvät käyttämään ulkomaisia sijoitustilejä ja osakesäästötilin merkitys jää vähäiseksi ja tässähän tämä koko asian pihvi on arvoisat kollegat ja arvoisa puhemies kun tavoitteena on ollut saada suomalaiset sijoittamaan suomalaisiin osakkeisiin niin lopputulos voi olla se että suomalaiset sijoittavat ulkomaalaisille tileille ja ulkomaalaisiin osakkeisiin tai sitten että suomalaisista osakkeista saatava hyöty jää ulkomaalaisilta sijoittajilta verottamatta esityksessä ei ole käyty kovinkaan tarkkaan läpi eu tuomioistuimen ratkaisuja eikä myöskään eri sijoitusmuotojen verokohtelua pohtineen valtiovarainministeriön työryhmän raporttia olennaistahan tässä eu tuomioistuimen oikeuskäytännössä että kun rinnastetaan pohditaan ovatko nämä tuotteet rinnastettavia niin on hyväksytty lähinnä laissa olevat objektiiviset erotteluperusteet sen sijaan erottelua ei ole tehty oikeudellisen muodon perusteella nyt esitetyissä ja hyväksytyissäkin tuloverolain viidennessäkymmenennessäkolmannessa b pykälässä ja lähdeverolain kolmannessa pykälässä on ainoastaan oikeudellinen muoto mutta ei lainkaan objektiivisia kriteerejä joilla arvioidaan mikä tämä pykälässä tarkoitettu osakesäästötili varsinaisesti on siksi on riski siitä että hyvinkin väljästi osakesäästötiliä muistuttava sijoitustili esimerkiksi isk tili vapautetaan lähdeverosta ja silloin riski on suuri joten lopuksi arvoisa puhemies esitän neljä lausumaa joista siis tämä neljäs lausuma jolle toivoisin koko eduskunnan erityistä ymmärrystä lausumat kuuluvat näin yksi eduskunta edellyttää että valtioneuvosto käynnistää viivyttelemättä selvityksen sen arvioimiseksi miten kapitalisaatiosopimukset ja muut sijoitussidonnaiset vakuutustuotteet vaikuttavat suomen veropohjaan ja ryhtyy tarvittaessa viipymättä toimenpiteisiin suomen veropohjan turvaamiseksi

neljäs lausuma eduskunta edellyttää että valtioneuvosto laatii ennen osakesäästötilin verotusta koskevan lainsäädännön voimaantuloa selvityksen siitä missä olosuhteissa ulkomaiset sijoitustilit voidaan rinnastaa suomalaiseen osakesäästötiliin ja kuinka suuren riskin suomen veropohjalle tämä aiheuttaa sekä ryhtyy tarvittaessa viipymättä toimenpiteisiin lainsäädännön uudistamiseksi

hurjasti porukkaa olisi kuitenkin tavoittanut mahdollisimman monen edustajan esimerkiksi omissa työhuoneissaan nimittäin mielestäni edustaja harakka perusteli erittäin hyvin sen miksi erityisesti tämä neljäs lausuma voisi olla sellainen että koko eduskunnan olisi helppo ja hyvä ja jopa tarpeellista se yksimielisesti tai enemmistöllä joka tapauksessa hyväksyä nimittäin varmasti on meidän kaikkien yhteinen intressi selvittää ennen voimaantuloa millainen riski nimenomaan veromenetyksiin ulkomaisille tileille ja veromenetyksiin täällä kotimaassa näiden ulkomaisten sijoitusten vuoksi on olemassa sisällä tässä ehdotuksessa mielestäni tämä on tärkeä ja jopa sen kaltainen asia että meiltä päättäjiltä edellytetään sitä että kuitenkin että kuitenkin voisimme olla tietoisia mahdollisista veromenetysten uhista aikana jolloin varmasti tulemme tarvitsemaan yhteistä veropohjaa myös sille että voisimme jatkossakin turvata esimerkiksi hyvät palvelut vanhuksille tai tai sen että meidän heikompiosaisistakin ihmisistä pidettäisiin pidettäisiin huolta ja siksi näen tällaisessa tilanteessa erityisen tärkeäksi sen että emme ainakaan tekisi sellaisia lakeja joilla nimenomaan tämänkaltaisiin tarkoituksiin menettäisimme verotuloja päinvastoin meidän pitäisi saada niitä niin sanotusti lisää varsinkin kun olemme siinä tilanteessa että meillä ei ole hallitusta meillä ei ole poliittista hallitusta eduskunta päättää ehkä nämä hallitus oppositio rajat eivät ole enää samantyyppisessä asetelmassa kuin ne olivat vielä viime viikolla tähän aikaan kun asiasta keskustelimme edellisen kerran todella vetoan siihen että me kaikki voisimme harkita ainakin tätä viimeistä lausumaa yhteisesti hyväksyttäväksi minä tietenkin kannatan lämmöllä myös näitä kolmea

on mielestäni tärkeä asia

näillä sanoin puhemies kannatan näitä lausumia ja toivon että eduskunta nyt miettisi tätä tilannetta ja näkisi tarpeelliseksi että kuitenkin haluamme ensin selvittää veronmenetysuhat

arvoisa herra puhemies tästä työaikalaista on on jo käyty täällä keskustelua ja pykälistäkin on äänestetty mutta ehdottaisin kuitenkin että eduskunta hyväksyy tähän vastalauseeseen sisältyvät lausumaehdotukset yksi

ensimmäinen lausuma on että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy lainvalmistelutoimiin työaikalain mukaisesta jaksotyöstä luopumiseksi ja toinen meidän esittämämme lausumaehdotus kuuluu että eduskunta edellyttää että uutta työaikamuotoa joustotyötä ja sen toimivuutta seurataan erityisen tarkasti ja havaituista huomioista annetaan selvitys eduskunnan työelämä ja ja tasa arvoavaliokunnalle viimeistään puolentoista vuoden

arvoisa puhemies kannatan edustaja nurmisen tekemiä lausumaehdotuksia mutta samalla haluan nostaa esiin muutamia tämän työaikalain pulmakohtia liittyen eläinlääkäreihin hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan kunnan praktikkoeläinlääkärit olisivat kuuluneet jatkossa työaikalain soveltamisen piiriin mutta valiokunta muutti mietinnössään lain soveltamisalapoikkeusta nykyisen lain kaltaiseksi ja ja jopa nykyistä väljemmäksi ja eu direktiivin vastaiseksi samalla rajaten kunnan praktikkoeläinlääkärit lain soveltamisen ulkopuolelle tämä soveltamisalapoikkeuksen viime hetken muutos koskee laajemminkin työntekijöitä kuin vain eläinlääkäreitä kunnan praktikkoeläinlääkärien keskimääräinen työsidonnaisuus on tällä hetkellä kuusikymmentä viiva kahdeksankymmentä tuntia viikossa joillain jopa yli sata tuntia viikossa ja tämä käy ilmi eläinlääkäriliiton jäsenkyselystä vuodelta kaksituhattakahdeksantoista

kunnaneläinlääkärit ajavat paljon sairasmatkoja tehdessään kunnan praktikkoeläinlääkärien päivystysjärjestelmä on uudistettava pikaisesti siten että työsuojelu toteutuu työaikalakia ja eläinlääkintähuoltolakia tulee muuttaa tarpeellisilta osin tämän saavuttamiseksi esitän seuraavaa lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus selvittää kunnan praktikkoeläinlääkärien työaikasuojelun ja työaika autonomian toteutumista sekä kiirehtii eläinlääkintähuoltolain muuttamista siten että kunnallinen eläinlääkintähuolto voidaan järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla turvaten eläinsuojelullisesti tärkeä eläinlääkäriavun saatavuus kotimaisen puhtaan ja turvallisen elintarviketuotannon edellytykset ja eläinlääkärien työaikasuojelu

arvoisa puhemies muutama sana jaksotyöstä jaksotyöhän on jo neljäkymmentä luvulla säädetty erityinen työajan muoto jota käytetään pääasiassa hoiva alalla ja oikeastaan voisi sanoa että se on vähän kyseenalainen jopa ilo sadanneljänkymmenenyhdeksän sopimuksen näkökulmasta koska siinä edellytetään että sairaanhoitajilla pitäisi olla mahdollisimman samanlainen työaikajärjestely kuin muillakin muillakin työntekijöillä tässä jaksotyössä ongelma on se että siinä ikään kuin kierretään ylityökorvauksia työaika voi olla pidempi ja se voi voi joustaa hyvinkin pitkäksi tiettyjen määrättyjen jaksojen välissä nyt tässä laissa on hyvää se että lepotyöaikoja on kiristetty sillä tavalla että kun tähän asti tuo minimilepo on on ollut yhdeksän tuntia niin nyt se laajennetaan yhteentoista tuntiin mutta yllätys yllätys näiden jaksotyöntekijöiden kohdalla on edelleen mahdollisuus käyttää yhdeksää tuntia se tosin on määritelty sillä tavalla että se ei olisi sääntö vaan mieluummin poikkeus mutta laki ei sano kuinka usein tuon poikkeuksen saa tehdä tähän me esitimme muutosta muun muassa edustaja nurmisen esittämissä pykälissä silloin aikaisemmassa vaiheessa mutta hävisimme ne ja sen vuoksi olisi tärkeää että koko tämä jaksotyö selvitettäisiin ja arvioitaisiin onko sitä välttämätöntä käyttää ja voitaisiinko siitä päästä eroon koska uskallan väittää että se on yksi syy miksi ihmiset siirtyvät hoiva alalta muihin tehtäviin kun pienten lasten vanhemmat töihin mennessänsä eivät voi olla varmoja milloin työpäivä loppuu niin se tuo sellaista epävarmuutta työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmasta että mieluummin yritetään päästä töihin joissa työ ja perhe on selkeämmin yhteensovitettavissa ja voi olla varma että lapsen pääsee sieltä varhaiskasvatuksesta hakemaan superin mukaan meillä on noin

julkistanut vasta uuden selvityksensä jonka mukaan näitä henkilöitä kaiken kaikkiaan hoiva alalla olisi noin seitsemänkymmentätuhatta kun me olemme tässä salissa keskustelleet esimerkiksi vanhustenhoivan laadusta ja siitä voidaanko ympärivuorokautiseen hoivaan ottaa henkilöstömitoitus niin ne jotka tätä ovat epäilleet ovat sanoneet että henkilökuntaa ei riitä eikä sitä löydy uskallan väittää että osa näistä ihmisistä olisi valmis palaamaan vanhaan ammattiinsa jos työolot ja työaikajärjestelyt olisivat inhimillisemmät

puhemies jatkan vielä vähän kun kolme minuuttia ei riittänyt

miten tämä sitten sosiaalipuolella toimii jää hieman epäselväksi ja senkin vuoksi pitäisi miettiä tätä jatkoa tarvitsemmeko me ylipäätään tällaista täysin poikkeuksellista työaikaa no sitten edustaja pekonen nosti esiin tässä eläinlääkäreiden tilanteen ja se on kiistatta hieman epäselvä tämän lainkin jälkeen koska

tässä lakiesityksessä lähdetään siitä että että silloin kun tehdään työtä virkatehtävässä ja normaalisti ollaan työajan piirissä mutta sitten jos tehdään taas työtä yrittäjänä silloinhan meidän

työaikalaki lähtee siitä että näitä näitä työaikasäätelyjä ei ole samalla tavalla eläinlääkärit tekevät usein sekä että työtä ja nyt sitten kun mietitään täyttyykö tämä laissa oleva

työajan autonomian edellytys jolloin ollaan tämän työaikasäätelyn ulkopuolella niin se on vähän kyseenalaista eri tilanteissa silloin jos eläinlääkäri määrittää ikään kuin itse sen milloin hän työtä tekee silloin hän on työaika autonomiassa mutta silloin jos hän saa valmiin listan työnantajaltansa tai niin kuin esimerkiksi päivystyksessä tapahtuu jos ollaan se tietty aika ja ne työt tulevat silloin kuin ne tulevat on aika kyseenalaista kummalla puolella viivaa tällaiset henkilöt ovat ja sen vuoksi on tarpeen kyllä miettiä tarvitsemmeko me lainsäädäntömuutoksia tässä kokonaisuudessa kaiken kaikkiaan

joka siis on eri asia kuin jaksotyö tai eläinlääkärit

ikään kuin toisivat uusia ongelmia työttömyysturvan näkökulmasta mutta itse olisin sitä mieltä että tämä ei tuo uusia ongelmia jos ihminen on työtön sillä ei ole merkitystä onko hän ollut työaika autonomiassa vai ei mutta jos hän on osa aikatyössä niin silloin sillä saattaa olla merkitystä ja se voi sovitellun päivärahan näkökulmasta olla ongelma nämä ongelmat meillä ovat läsnä jo nyt ja sen takia itse asiassa niitä pitäisi ratkaista sitä kautta että koko sovitellussa päivärahassa

työaika autonomian tiukasta estosta tai ainakin höllennettäisiin sitä koska monet työt tehdään sillä tavalla että työnantaja ei vahdi siinä vieressä miten työtä tehdään ja silti ne saattavat olla hyvinkin silppuisia varsinkin kun mennään alustatalouden ja monen muun pirstaloituneen työn piiriin nämä ongelmat lisääntyvät ja siksi koko tätä sovittelumekanismia pitäisi uudistaa mitä sitten tämän lain jälkeen kannattaa tehdä niin haluaisin tässä ääneen viestittää ministeriölle että kannattaa katsoa ne soveltamisohjeet tämän uuden lain seurauksena että ei tule niitä ongelmia joita akava nyt tässä julkitulossansa on pelännyt sinänsä valiokunta ei nykyisestänsä laajentanut sitä joukkoa joka on työaikalainsäädännön ulkopuolella

arvoisa herra puhemies edustaja pekonen perusteli erittäin hyvin kunnan praktikkoeläinlääkäreitten työaikaan ja työhyvinvointiin liittyviä asioita joten kannatan hänen tekemäänsä esitystä

arvoisa puhemies täällä on käyty paljon keskustelua kunnaneläinlääkäreiden tilanteesta ja tämä on varsin ongelmallinen valiokunta mietinnössään totesi valiokunta ilmaisee huolensa uuden työaikalain vaikutuksista kunnaneläinlääkäripalvelujen järjestämiseen sekä ja kiirehtii asian ratkaisemista tällä maininnalla mietinnössä tarkoitettiin juuri sitä mitä täällä nyt ehdotetaan ponnessa koska täällä esiin tuotu tuotu kaksijakoinen toimintatapa se päivystetäänkö tuotantoeläinten osalta viikonloppu on todella työhön sidonnaista mutta toisaalta sielläkin sitten tehdystä työstä maksaa se joka tilaa sen työn ollaan edelleen kunnanlääkäri statuksella jolloin kunta maksaa pienen korvauksen päivystyksestä tai toiminnasta ja sitten potilaat eläinten omistajat tässä tapauksessa maksavat sen lopun tässä tarkoituksessa valiokunta oli varsin yksimielinen että lait tulee niin kuin ponnessa todettiin asettaa jatkoselvittelyyn tämä on niin monimutkainen järjestely että tällä hetkellä valiokunnalla ei ollut mahdollisuuksia ratkaista tätä asiaa valiokunnan mietinnön osalta voidaan tietysti tarkastella näin jälkikäteen oliko tämä riittävän vahvasti sanottu mutta tämä oli oli nimenomaan tämän tarkoitus toisaalta nyt valiokunnan ponnessa todetaan että siellä kaikkien työaikamuutosten osalta seurataan uuden työaikalain toimeenpanovaikutuksia nimenomaan tähän eurooppalaiseen työaikadirektiiviin nähden ja ja sitten muuhun suomalaiseen ja kansainväliseen lainsääntelyyn nähden elikkä tällä tällä tavalla katsoisin että että myös eläinlääkäriasia on on riittävän selkeästi nyt nyt annettu annettu toimeksi esimerkiksi maa ja metsätalousministeriö voisi käynnistää tästä välittömästi selvityksen kiitos

arvoisa puhemies asia joka jonkun verran koski aikanaan itseäni koska itse päivystin aika usein käytännössähän tämä meni niin että kun työt alkoivat perjantaiaamuna ne loppuivat maanantai iltana eli siinä taisi tulla silloin jo joku kahdeksankymmentä tuntia työtä milloin oli töitä milloin ei ollut töitä se mikä pitää huomioida on että eläinlääkäreitten palkkausjärjestelmä on erikoinen eläinlääkärit nykypäivänä kunnaneläinlääkärit jotka on velvoitettu siis velvoitettu päivystämään että kaksikymmentäneljä kautta seitsemään annetaan eläimille apua riippumatta siitä ovatko ne tuotantoeläimiä tai seuraeläimiä koska eläinsuojelulaki velvoittaa

pienellä pohjapalkalla ja kun he asiakkaan asiakkaan eläimiä hoitavat niin he saavat siitä maksun he ovat arvonlisäverovelvollisia mutta kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa kautta vuoden virkamiehiä he eivät ikään kuin astu eri saappaisiin tehdessään viikonloppuna tai päivystyksessä töitä minusta valiokunnan jäsenet ja puheenjohtaja ovat hyvin tutustuneet tähän problematiikkaan koska tilanne on nyt se että jos sinne palkattaisiin lisää väkeä paljon mitä nuoret edellyttävät koska he eivät halua sitoutua niin paljon töihin kuin se edellyttää niin se johtaa tilanteeseen jossa päivittäin ei ole töitä ja sitten taas nämä vanhat praktikot eivät halua yhtään muuttaa tätä järjestelmää koska he haluavat juuri sen tietyn vapauden että joskus on töitä joskus ei ole töitä niin että tämä on vähän niin kuin palokuntahommaa omalla minun mielestäni valiokunnan jäsenillä on erittäin hyvä ja valistunut näkemys siitä ja myös vasemmistoliiton tekemä esitys tavoittelee sitä samaa että tämä pitää oikeasti pohtia monesta eri näkökulmasta tässä tullaan tilanteeseen jossa tavallaan nämä vaatimustasot ja ratkaisut ovat erilaisia riippuen siitä missä päin suomea

minun mielestäni myös vasemmistoliitto on siellä omalla tavallaan tukemassa valiokuntaa tätä asia pitää

arvoisa herra puhemies vaikka omassa vaalipiirissäni ei ole juurikaan praktikkoeläinlääkäreitä eikä tuotantoeläimiä joita virkatyönä hoidetaan niin sattuneesta syystä jonkin verran tunnen kuitenkin eläinlääkäreiden työtä ja eläinlääkäreiden työhön liittyviä

että tässä ei yksinkertaista ratkaisua ole vaan koko palkkausjärjestelmää pitää pystyä muuttamaan ja on tärkeää että lainsäädäntö ei ei estä sitä että löydetään sellainen ratkaisu jolla pystytään huolehtimaan työsuojelusta turvallisuudesta sekä sekä praktikkoeläinlääkäreiden työturvallisuudesta pitkät kilometrit pitkät työpäivät että muiden ihmisten turvallisuudesta tässä on kysymys myös eläinsuojelusta tässä on kysymys siitä miten me pystymme huolehtimaan tuotantoeläimistä ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista tulevaisuudessa nimittäin kuten edustaja eestilä tässä toi ilmi sekä naiset että miehet sanon näin haluavat tänä päivänä tehdä työtä järkeviä tuntimääriä ja se sitoutumisen aste jota tällä hetkellä praktikkoeläinlääkärinä kunnaneläinlääkärinä toimiminen vaatii tässä on käynyt ilmi minkälaisista tuntimääristä on kysymys ja on äärimmäisen vaikea tulevaisuudessa löytää enää niitä ihmisiä jotka pystyvät sitoutumaan näin pitkiksi ajoiksi nyt tiedän jo että on vaikea löytää esimerkiksi sijaisia

tavallaan tämä mietintö tuli aika nopeasti se hyväksyttiin puolilta päivin ja illansuussa jo käytiin tämä ensimmäinen käsittely ja tämä sisältöhän muuttui hallituksen esityksestä sen sen vuoksi ehkä tässä vähän jälkikäteenkin on on herätty siihen mikä se muutos on ja ymmärrän näiden puheenvuorojen jälkeen että siinä on pyritty hakemaan sitä mitä tässä nyt edustaja pekonen esitti hyvin asiantuntevassa puheenvuorossaan lausuman kautta tämä selkiyttäisi vielä sitä mitä tässä mietinnössä ilmeisesti on yritetty sanoa kun se ei avautunut mietintöä lukevalle ja tämä ei ehkä minun nähdäkseni ole meillähän ei ole täällä enää oppositiota ja hallitusta noin ylipäätänsä vaan me olemme yhtä samaa puoluetta vaalikauden loppuun

täsmennyksenä tähän miksi tämä on niin vaikea asia kysehän on siitä että eläinlääkärit ovat tavallaan virkamiehiä ja tavallaan he ovat yrittäjiä silloinkin kun he toimivat yrittäjästatuksella he tekevät virkatöitänsä tietyllä tavalla ja tämän takia tämä on vaikea ratkaista itse asiassa kyse on rahasta

pystytään saamaan aikaiseksi ja tästä on neuvoteltu käsittääkseni jo aika pitkäänkin työnantaja ja työntekijäpuolen välillä mutta sitä ratkaisua ei kuitenkaan ole löydetty sen takia mielestäni on tärkeää että valiokunta on kirjannut mietintöön että että valiokunta on huolissaan siitä miten tämä uusi työaikalaki vaikuttaa kunnaneläinlääkäripalvelujen järjestämiseen ja eläinlääkärien työsuojeluun ja kiirehtii asian ratkaisemista elikkä hyvin paljon samantyyppinen kirjaus kuin mitä tässä ponsiesityksessä nyt on on täällä valiokunnan mietinnössä tässä ponnessa mennään ehkä sillä tavalla pidemmälle että siinä ajatellaan vielä

valiokuntaan tuli lausuntoja niin niissä aika monessa lähdettiin siitä että tämä laki automaattisesti vie kaikki eläinlääkärit ikään kuin sinne työaikasuojelun piiriin tai työaikajärjestelyjen piiriin mutta kuitenkin ministeriön esittelijät olivat sitä mieltä että näin tämä laki ei tee vaan tässä on tämä kaksijakoisuus sen takia valiokunta päätti kirjata sen tähän ja ehkä vähän selkiyttää sitä kaksijakoisuutta mikä siellä on me emme sinänsä hirvittävästi muuttaneet sitä hallituksen esitystä vaan tietyllä tavalla koetimme selkiyttää sitä en tiedä onnistuimmeko siinä koska aikaa todellakaan ei ollut kuin se vähäinen puolituntinen mitä niissä viimeisissä kokousajoissa oli koska silloin olimme vähän toisenlaisissa aikatauluodotuksissa ja senkin takia on hyvä että tätä asiaa selvitetään tässä laissa on muutama muukin kohta jotka on hyvä selvittää jatkossa

puhemies minusta on hyvä että tästä asiasta keskustellaan ja tunnustetaan että tässä on ongelmia edustaja filatov sen aika oikein sanoi että kysymys on kuitenkin viime kädessä kädessä rahasta kun lähdetään palkkausjärjestelmiä muuttamaan kysehän on myös

jos viranhaltijoita on paljon kuka lähtee sellaiseen palkkausjärjestelmään jos ei ole töitä sitten he eivät pysy siellä silloin pitää olla iso se palkka ja tästä se kiikastaa sen vuoksi haluan käyttää tämän puheenvuoron että itse olen tehnyt työtä eläinlääkärinä kolmekymmentä vuotta ja tämä on täydellisen tasa arvoinen ammattikunta siinä työssä mitä tehdään kaikilla on sama palkka ja kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet sen takia kun usein puhutaan naisten euroista tai mistä tahansa ne ovat minulle vähän tuntemattomia koska tämä on juuri sellaista työtä missä sukupuolierot eivät merkitse mitään vaan se miten työt tehdään ja miten yhteistoiminta toimii mutta se täytyy tuoda esille että maailma muuttuu ja työetiikka muuttuu ja tavallaan vapaa ajan vaatimukset muuttuvat se on aivan sama onko mies vai nainen kuten edustaja arhinmäki sanoi mutta monet eläinlääkärit ovat nykyään naisia tämä tekee se ei ole ongelma mutta se on tavallaan tilanne joka pitää ratkaista kun nämä nuoret eläinlääkärit eivät halua sitoutua enää ja sitten kun menet kuntaan virkaan niin kunta pakottaa päivystämään tämä on ilmiselvä ongelma jos itse saisin ratkaista näitä asioita niin kyllä ehdottomasti pitäisi työryhmä perustaa tähän ja sitten jopa kokeilla eri paikkakunnilla eri alueilla erilaisia ratkaisuja ja niiden kautta lähteä hakemaan sitä tämä on hyvä esimerkki siitä että vain yksi ja sama laki koko suomelle ei ratkaise niitä haasteita mitä eri alueilla on pitäisi vähän olla sitä joustoa ja pitäisi hakea yksilöllisiä ratkaisuja eri

arvoisa puhemies edustaja eestilä toi esiin itse praktikkoeläinlääkärinä toimineena sisältä päin ne ongelmat ja niihin on helppo yhtyä samankaltaisia ongelmia on myös sairaalapäivystyksen suhteen itse asiassa tämä työaikalaki ottaa siihen kantaa ja sulkee osin

yleisen työaikalain ulkopuolelle itse asiassa tässäkin se huoli on ollut nyt ammattijärjestöllä että he ovat lähteneet siitä että työehtosopimusmenettelyllä ratkaistaan tämä asia mutta kyllä valiokunta tässä lähti siitä että tämä on niin suuri merkittävä asia valtakunnalle taloudellisesti niin kuin tässä tuli esille ja myös työsuojelun kannalta että selvittelyn tulee tapahtua laaja alaisesti ja tavoitteena olisi lainpohjaisesti ratkaista tämä ongelma kokonaisuudessaan todellakin kuulemismenettelyssä tuotiin hyvin hyvin eri puolilta näitä näkökantoja esille ja taloudellisuuden lisäksi yhtenä lisäyksenä tähän tuotiin se onko meillä riittävästi eläinlääkäreitä tällä hetkellä haja asutusalueille tulisiko se keskittämään virkoja ja kun yhtä virkaa varten tarvitaan yksi pilkku kolme eläinlääkäriä keskimäärin ainakin tuolla humaanipuolella tämän kaltaista suhdetta käytetään siinä niin riittääkö tässä vaiheessa enää haja asutusalueille itä ja pohjois suomeen riittävästi edes niitä perusviranhaltijoita

arvoisa herra puhemies edustaja talja nosti tässä tärkeän seikan esille riittääkö kunnaneläinlääkäreiksi praktikkoeläinlääkäreitä tulevaisuudessa nimenomaan tämä työlaki ja työsuojelu ja kohtuulliset kohtuulliset työntekoajat ovat se ratkaiseva kysymys jo nyt on ongelmia löytää heitä sen vuoksi että nämä työajat ovat niin pitkiä ja sen vuoksi lainsäädännön ja siihen liittyvien kirjauksien pitää

työmarkkinaosapuolet pystyvät löytämään sellaisen ratkaisun jolla pystytään huolehtimaan siitä että jatkossa myös haja asutusalueilla riittää eläinlääkäreitä eläinlääkäreitä sinänsä on koulutettu ja heitä tulee myös muualta euroopasta koulutusmääriähän on nostettu ja eläinlääkäreitä tulee myös muualta euroopasta paljon suomeen mutta ongelma ei ole eläinlääkäreiden määrässä vaan siinä miten heidät saisi saisi sitoutettua työhön ja tässä tulee nimenomaan tämä työaikakysymys

arvoisa puhemies tässä hallitus esittää kalastuslain muutosta joka on nyt käsitelty paitsi maa ja metsätalousvaliokunnassa myös perustuslakivaliokunnassa hallituksen esitys sisältää kaksi muutosta toinen on uusi asia laissa säädettyjen uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien osalta tulisi tiettyjen kalastusrikosten ja rikkomusten yhteydessä tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo joka rikoksen kohteena olevalla kalalla on lajinsa edustajana eli tulisi tällainen uusi seuraamus joka on erittäin hyvä asia sitten tämä toinen muutos jota tähän esitetään liittyy ylä lappiin eli kolmeen pohjoisimpaan kuntaan inariin utsjokeen enontekiöön siellä käytännössä palautettaisiin paikallisille asukkaille kalastusoikeus virtavesissä he voisivat lunastaa tällaisen kausiluvan tämähän liittyy itse asiassa viime vaalikaudella tehtyyn kalastuslain uudistukseen jossa tapahtui sellainen virhe että tämä paikallisten kalastusoikeus poistettiin nyt sitä ollaan palauttamassa kun näitä kalastuskysymyksiä on myös perustuslakivaliokunnassa aika ajoin tarkasteltu niin voi todeta sen että tässähän varsinkin kun kun puhutaan noista pohjoisista alueista kysymys on tasapainoilusta kolmen perusoikeuden kanssa ensinnäkin on vesialueen omistajan omistusoikeuteen liittyvä perusoikeus sitten on ympäristöperusoikeus ja on myös alkuperäiskansa saamelaisten oikeudesta kysymys on tärkeää että näihin löytyy aina sellainen ratkaisu että pystytään hakemaan sopiva tasapaino että ei olisi niin että joku perusoikeus unohdettaisiin vaan pystyttäisiin kaikkia näitä kunnioittamaan nyt tässä ei merkittävästi niihin puututa mutta ajattelin jatkoa ajatellen vain korostaa sitä että meille on tärkeää että tämä järjestelmä ei mene siihen että me unohtaisimme jonkun näistä oikeuksista ja kyllä se perinteinen omistusoikeus on sellainen jota myös pitää muistaa kunnioittaa eli vesialueen omistajan kun näistä keskustellaan olen arvoisa puhemies hieman harmissani että tämä ei voinut olla edes maa ja metsätalousvaliokunnassa yksimielinen esitys tähän on jätetty vastalause ja sen ovat jättäneet vihreät vaikka he itse olivat hallituksessa viime kaudella kun tämä minusta paha virhe jossa tämä paikallisten oikeus unohdettiin tapahtui nyt kun sitä korjataan niin sitten jätetään vastalause tässä vastalauseessa esitetään että pitäisi myös muualla asuville saamelaisille taata kalastusoikeus mutta tätä kysymystä on pohdittu kalastuslain yhteydessä perustuslakivaliokunnassa ja on hirveän hankalaa kun meillä ei ole saamelaisista mitään rekisteriä joka olisi julkinen rekisteri kun ei mitään etnistä rekisteriä ole olemassa niin hankalapa tätä on

arvoisa puheenjohtaja toisin kuin edustaja lohi antaa ehkä hieman virheellisen kuvan niin vihreäthän todella eivät vastusta tämän kalastuslain kymmenennen pykälän korjaamista siihen tilaan kuin se on ollut aikaisemmassa lainsäädännössä vaan kannatamme lakiesitystä siihen suuntaan kuin tässä mennään ja kannatamme myös sadannenyhdeksännentoista pykälän lisäämistä kalastuslakiin se todella tuo tuon arvokkaan menettämisseuraamuksen olisimme vain toivoneet että oltaisiin voitu tässä yhteydessä jo todeta että tuon kymmenennen pykälän korjaamisella entiseen tilaansa mikä on tarpeellista eivät saamelaisten oikeudet kulttuurinsa harjoittamiseen kalastuksen osalta vielä tule täytetyiksi kaikilta osin ja perustuslakivaliokuntakin on aikaisemmissa lausunnoissaan muun muun muassa vuosilta kaksituhattaneljä ja tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän jo todennut että kalastaminen kuuluu perinteiseen saamelaiseen elämänmuotoon ilman asuinpaikkaan liittyviä rajoituksia jotka tässä edelleen jäävät voimaan ja koskevat siis vain noiden ylä lapin kolmen kunnan kaikkia asukkaita senpä vuoksi arvoisa puhemies vastalauseessani on kaksi lausumaehdotusta ensimmäinen koskee juuri tätä kymmenettä pykälää

esitän että eduskunta hyväksyisi seuraavan lausuman eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti toimiin selvittääkseen ylä lapin kuntien

ja saamelaiskäräjälain neljännessä pykälässä määritellyn saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten oikeusaseman saamelaiskulttuuriin kuuluvan kalastuksen harjoittamiseen perinnealueillaan saamelaisten kotiseutualueilla ja arvoisa puhemies mitä tulee sadanteenyhdeksänteentoista pykälään

siihen olen pykälämuutoksen esittänyt jo aikaisemmassa käsittelyssä mutta eräs asia tämän asian käsittelyn yhteydessä jäi vielä kokonaan auki ja se on koskitilojen kalastusoikeuden haltijoiden oikeudet osallistua kalastuslain mukaisten kalastusalueiden toimintaan siltä osin edellytän lausumaksi seuraavaa eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti valmistelemaan kalastuslainsäädännön muutoksia joilla säädökset kalastusoikeuksista kootaan yhteen lakiin ja selkiytetään lainsäädäntöä siten että turvataan koskitilojen kalastusoikeuden haltijoiden asema ja oikeus osallistua kalastuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän mukaisten kalatalousalueiden toimintaan

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys kalastuslain muutokseksi joka on kannatettava lakiin sisällytetään uudenlainen menettämisseuraamus joka suojelee uhanalaisia kalojamme kalastusrikoksilta kalastusrikoksen yhteydessä tuomitaan valtiolle menetettäväksi se arvo joka rikoksen kohteena olevalla kalalla on lajinsa edustajana tällä uudistuksella tehostetaan uhanlaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä vihreät esittivät kuitenkin tähän esitykseen parannusta uhanalaisten kalojen luetteloon joista esitetään menetettäväksi seuraamusmaksu kuha vaikka kuha ei olekaan yhtä uhanalainen kuin tässä luettelossa olevat monet muut kalat niin silti arvokkaaseen kuhaan kohdistuu erittäin paljon salakalastusta ja kannan elinvoimaisuuden kannalta olisi keskeistä sisällyttää myös kuha tähän luetteloon joten tämä jää seuraavalle kalastuslain uudistuskierrokselle tehtäväksi nykyisinhän merialueilla kuhat ovat kääpiöityneet liiallisen kalastuksen seurauksena tämä esitys on ollut muun muassa vapaa ajankalastajien keskusjärjestön ehdotus arvoisa puhemies kannatan edustaja halmeenpään esittämiä lausumia niissä parannetaan saamelaisten oikeuksia saamelaisten oikeutta toteuttaa omia perinteisiä kalastus elinkeinojaan tässä hallituksen esityksessä kuten myös edustaja lohi totesi aikaisemmin osaltaan parannetaan ylä lapin kalastusmahdollisuuksia mutta edelleen on jatkettava työtä saamelaisten oikeuksien toteutumiseksi ja kalastauslain kokonaisuudistuksen eteenpäinviemiseksi kalojen suojelussahan tarvitaan lukuisia toimenpiteitä kalatiestrategia on vietävä pontevasti eteenpäin toimivien kalateiden rakentamista on nopeutettava mutta sitten meidän on myös aloitettava kalojen nousuesteiden purku nimittäin on niin että monessa monessa kohtaa

kalatie este haittaa lajien nousua kutemaan erilaiset siltarummut ja ja patorakennelmat olisi hyödyllistä luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollistaa kalojen parempi nousu ja ja purkaa

arvoisa puheenjohtaja tämä kalastuslaki on varmasti herättänyt monenlaisia intohimoja ja väristyksiä milloin kenessäkin ja en vastusta sinänsä sitä että kalastuslain kymmenes pykälä muutetaan ja paikalliset saavat tietyn hintaisen kausiluvan sinne asumisen perusteella se on erikoinen peruste lainsäädäntö tunne mutta hyväksyn että näin tehdään koska heidän kulttuurinsa ja perimmäiset arvonsa liittyvät niin vahvasti kalastamiseen ja lähijokeen olipa kyseessä teno tai sivujoki mutta itse koko ajan ajoin ja olisin halunnut sitä että tällä samalla kertaa olisi vähemmistöomistajien asema tarkistettu niin kuin eduskunta on jo aikaisemmin edellyttänyt eli kun osakaskunnat tekevät päätöksiä niitä säätelee yhteisaluelaki ja tässä olisi samalla kertaa pitänyt avata yhteisaluelaki ja katsoa minkälainen on sellaisten vähemmistöomistajien suoja joiden kiinteistörekisteriin

kuitenkin tuon esille sen heille jotka täällä nyt jaksavat olla täysistunnossa että tämä laki johtaa siihen että sellainen henkilö joka omistaa oikeuksia kalastaa sivujoissa katsoo vierestä kun sellainen henkilö jolla ei ole minkäännäköisiä oikeuksia mutta joka asuu paikkakunnalla ja kalastaa saa kausiluvan mutta se omistaja ei saa kausilupaa minun oikeustajuni ei ihan täysin sitä hyväksy tietenkin ymmärrän että osakaskunnissa enemmistö päättää ja tekee mitä huvittaa mutta sehän tässä oli että tämä yhteisaluelaki olisi pitänyt avata ja sinne viedä samanlaisia säännöksiä kuin on osakeyhtiölaissa jotka säätelevät vähemmistön oikeuksia ja joissa puheenjohtajan toiminta sanktioidaan ja jotka ryhdistävät sitä liikettä tilanne on se että siellä on kalastusyksiköitä ikään kuin keksimällä keksitty ja on taklattu niitä vähemmistöomistajia pois ja annettu joillekin enemmistöomistajille paljon parhailla omistajilla saattaa olla kymmeniä kausilupia yhdelle vavalle ja vieheelle ja hän voi niitä joka päivä niin sanotusti pyörittää ja pyörittää luovuttaa kenelle tahansa joka on vähemmistöomistaja saattaa olla kaksi vuorokautta tai joitakin tunteja kalastaa hyväksyn siis tämän mutta kuitenkin tämä on puutteellinen koska tässä lähdettiin vain yhtä ongelmaa ratkaisemaan ei niin voi mennä yhteiskunnassa että niille annetaan jotka eniten huutavat vaan pitäisi nähdä koko kenttä ja ratkaista ne ongelmat samalla kertaa niin että se tulos on tyydyttävä kaikkien osapuolten kannalta se oli minun pyrkimykseni ja arvoisa puhemies tämä ei ole vieläkään myöhäistä sillä valiokunta on kiinnittänyt tähän huomiota ja tähän tenon kalastukseen ja yhteisaluelakiongelmiin pitäisi asettaa korkean profiilin työryhmä jossa on jotka hallitsevat valtiosääntöoikeuden puolen ja sitten omistajien edustus paikallinen edustus ja saamelaiskäräjien edustus sen kautta pitäisi lähteä purkamaan ja saavuttaa yhteisymmärrys minä arvostan saamelaiskulttuuria ja kaikella tavalla pidän sitä hyvänä arvostan ja kunnioitan saamelaisia ja saamelaiskulttuuria mutta vaadin samalla kertaa että myös saamelaiset kunnioittavat toisen omaisuutta ja omaisuudensuojaa ei voi olla yksisuuntaista arvostusta ja kunnioitusta nyt nämä menee näin ja haluan kaikille todeta että en itse eikä edustamani puolueen kukaan edustaja ruvennut jarruttamaan valiokunnassa tätä se tuodaan nyt tänne saliin hallituksen esityksenä vaikka itse olisin tämän hieman laajentanut ja käsitellyt toisin mutta jarruttamaan emme ole

arvoisa puhemies

hallintarekisterifarssi alkaa olla loppusuoralla tässä kävi niin hassunkurisesti että hallitus kuitenkin mureni jo alta ennen kuin päästiin ihan tämän vuosikausien hallintarekisterisaagan loppuun ja lopulta äänestämään siitä vielä viimeisen kerran kysymyshän on siis hallituksen esityksestä joka koskee eduskunnan keväällä kaksituhattaseitsemäntoista yksimielisesti hyväksymiä lausumia joilla koetettiin paikata tämän kiistellyn hallintarekisteröintilainsäädännön selviä epäkohtia tämähän on pitkä tarina jo vuonna kaksituhattakymmenen eduskunnan tarkastusvaliokunnalle tehdyssä raportissa nostettiin esille sellainen epäkohta että pörssiomistusten hallinnointi hallintarekisterien kautta mahdollistaa sen että pörssiyhtiöiden osakeomistuksia piilotetaan paitsi viranomaisilta myös muilta sijoittajilta veronmenetykset arvioitiin silloin jopa satoihin miljooniin euroihin sitä hämmästyttävämpäähän oli sitten se että valtiovarainministeriön

näkemys tästä asiasta oli he kokivat että että suomeen pitää sallia hallintarekisteröinti edellisen hallituksen kaudella tai siis tätä tätä edeltäneen hallituksen kaudella valtiovarainministerit urpilainen ja rinne kieltäytyivät tuomasta hallintarekisteröintiä eduskuntaan tai tekemästä siitä lakiesitystä mutta sitten valtiovarainministeri stubb ryhtyi tuumasta toimeen sehän tyrmistytti useat viranomaiset poliisin harmaan talouden työryhmän sekä verohallinnon mutta kuten muistamme ministeri stubb tuolloin kertoi että että lausunnot olivat pääsääntöisesti myönteisiä prosenttiluvut menivät väärinpäin ja hän

joutui sitten toteamaan että sori siitä tämä oli tietysti kokoomukselle melkoinen takaisku ja silloin ministeri lupasikin haudata tämän koko hallintarekisteröintiasian mutta ei mennyt monta kuukautta kun se sitten vähän uudessa muodossa tuli kohun saattelemana tänne eduskuntaan silloin hallituksen sisällä vallitsi melkoinen eripura tästä asiasta ja perussuomalaisia edustanut talousvaliokunnan puheenjohtaja piti tätä valiokunnassa pitkälti toista vuotta ennen kuin sitten väännettiin kädestä että kyllä tämä nyt tänne tuodaan siinä yhteydessä kuten tuossa aivan alussa jo totesinkin sitten hyväksyttiin yksimielisesti talousvaliokunnasta liikkeelle lähteneet lausumat joissa edellytettiin että samaan aikaan valmistellaan lainsäädäntöä jolla tuntemattomiksi jäävät edunsaajat joutuvat maksamaan mojovan lähdeveron näistä osingoista no tämä laki ehti sitten tähän meidän nykyisen eduskuntamme loppusuoralle mutta uhkasi kaatua tässä välissä tämän samaisen talousvaliokunnan lausuntoon helmikuun lopussa tämä oli aivan erikoinen erikoinen vaalipaniikin aiheuttama toimi jossa hallituspuolueet siis itse äänestivät hallituksen omaa esitystä vastaan tästä varmaankin puheenjohtaja mölsä ja jäsenet mäkipää jaskari lehti pirttilahti honkonen ja hautala voivat kertoa miksi he yrittivät kaataa oman hallituksensa ja valtiovarainministeri orpon esityksen mahdollisesti orpon itse tietämättä tällainen kokoomuksen keskustan ja sinisten sisäinen vääntö tähän liittyi ennen kuin tämä tuli nytten takaisin tänne tietenkin tästä tämä sai vielä yhden irvokkaan lisäkäänteen kun hallituspuolueet huomasivat vielä toisen vaalipaniikin oireen että eiväthän he nyt voi hylätä tätä

sillä perusteella että että tässä toimittiin toisin ja sitten palattiin ruotuun ja alkuperäisen esityksen taakse mutta vielähän tämä voisi olla huomattavasti tiukempi veroviranomaisten tulisi saada tiedot osingoista ja osakkeilla käydyistä kaupoista ja näitten pitäisi mahdollisimman laajasti tulla julkiseen rekisteriin näin muodoin esitän tässä ne lausumat jotka vastalauseessamme on esitetty
arvoisa herra puhemies eduskunnan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista hyväksymät lausumat olivat erittäin hyviä ja ne tavallaan johdattelivat tietä siihen että pystytään saamaan kiinni kaikennäköinen verovälttely ja paremmin pystytään ottamaan kiinni tämmöistä verotuksen verotuksen kiertoa nämä lausumat mitä nyt tähän valiokunnan vastalauseeseen on laitettu ovat minun mielestäni hyviä siksi minä kannatan edustajan edellä tekemiä esityksiä